lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi esityksen tavoitteena on selventää mitä institutionaalisten sijoittajien on julkisesti kerrottava siitä miten ne käyttävät osakkeisiin perustuvia oikeuksia omistamissaan yrityksissä hallitus esittää että myös lakisääteistä työeläkevakuuttamista harjoittavien eläkelaitosten omistajaohjauksen periaatteita koskevia säännöksiä selkiytetään ja täydennetään nykyisestä työeläkelaitosten omistajaohjauksen periaatteista ei ole säädetty kovinkaan kattavasti voimassa olevassa lainsäädännössä vaan omistajaohjauksen periaatteiden laatiminen on on jätetty pitkälti työeläkelaitoksille itselleen hallituksen esityksessä ehdotetaan työeläkelaitoksille riittävän kattavia ja yhtenäisiä säännöksiä kaikilla työeläkelaitoksilla olisi esityksen mukaan oltava vähintään yleisluontoiset omistajaohjauksen periaatteet lisäksi jos työeläkelaitos sijoittaa sellaisten kohdeyhteisöjen osakkeisiin jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla eta valtiossa työeläkelaitoksen olisi omistajaohjauksen periaatteissa kerrottava tarkempia tietoja omistajaohjauksen periaatteet olisi julkistettava maksutta työeläkelaitoksen internetsivuilla eläkesäätiöille ja kassoille sallittaisiin lisäksi muu vastaava julkistamistapa tällä hallituksen esityksellä on asiallinen yhteys toiseen samanaikaisesti annettuun lakiehdotukseen kolmesataaviisi joka liittyy euroopan unionissa hyväksytyn osakkeenomistajien oikeuksista annetun muutosdirektiivin täytäntöönpanoon siksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin ehdotetaan myös eräitä lähipiiritoimia ja johdon palkitsemista sekä niistä päättämistä koskevia lähinnä teknisluontoisia tarkennuksia jotka ovat tarpeellisia muihin lakeihin vakuutusyhtiölakiin ja osakeyhtiölakiin ehdotettujen muutosten johdosta

arvoisa puhemies on hyvä että työeläkelaitosten pelisääntöjä selkeytetään puhumme kuitenkin lähes kahdensadan miljardin euron

puhumme lähes kahdensadan miljardin euron kansallisomaisuudesta joka on erinomaisen tärkeä osa meidän eläkejärjestelmämme kestävyyttä ja ja kantavuutta tulevaisuuteen tästä samasta syystä tässä salissa pitäisi käydä keskustelua lähiaikoina myös siitä miten aiomme turvata etenkin julkisen puolen eläkkeet maailman muuttuessa meillä on julkisella puolella paljon pitkäikäisiä naisia joista aiheutuvat eläkemenot ovat suuria samoin siellä on paljon erityisalojen kuten sotilaiden ja palomiesten alemmista eläkeiistä johtuvia kuluja meidän on ratkaistava niiden kohtalo jatkossa etenkin tässä tilanteessa jossa jo nyt terveyspuolen henkilökuntaa on isossa määrin siirtynyt yksityiselle puolelle ja riippumatta siitä saammeko sote uudistuksen aikaan vai emme sama suun taus tulee jatkumaan tätä kiireellisyyttä kuvaa hyvin sekin että mitä pitemmälle tätä päätöstä rukkaamme ja pitkitämme sitä kalliimmaksi se yhteiskunnalle tulee eli meidän on viimeistään hallitusneuvotteluissa tehtävä esityksiä ja ratkaisuja tulevaisuuden suuntaviivoista miten saamme turvattua myös julkisen alan eläkkeet tulevaisuudessa mikä lienee vahva yhteinen tahtotilamme koko tässä salissa
rouva puhemies tämä lakiesitys on tervetullut ja osoittaa sen että hallitus tekee loppuun asti työtä niin kuin eduskuntakin työeläkejärjestelmän toimivuuden tärkein turva on on se että suomeen syntyy uusia työpaikkoja ja jokainen työkykyinen myöskin pääsee työhön tämän hallituksen esityksen tavoitteena on todellakin lisätä lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta huolehtivien työeläkelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta raportoinnin oikea aikaisuutta ja julkista

niin meidän on todellakin säädettävä uusia tarkentavia säädöksiä omistajaohjauksen ja ulottaa myöskin säätely säätely työeläkevakuutusyhtiöiden ja kevan lisäksi myös muihin työeläkelaitoksiin sekä valtion eläkerahastoihin arvoisa puhemies haluan tässä lähetekeskustelussa vielä todeta että todellakin nykyistä avoimempi omistajaohjaus vahvistaa osakkeenomistajan ja sijoituskohteena olevan yhtiön suhdetta ja ja parantaa myös yleistä sijoitussuojaa

arvoisa rouva puhemies selailin tätä täältä asian valmistelu se on yleensä hyvä tapa ottaa kantaa myös siihen millä tavalla asiaan perehtyneet tahot ovat ovat asiaa kommentoineet huomasin että täällä mainitaan että esitysluonnos on lausuntokierroksen yhteydessä lähetetty valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimivalle lainsäädännön arviointineuvostolle mutta se ei ole kuitenkaan antanut esityksestä lausuntoaan mielestäni täällä eduskunnassa on on ollut hyvin usein lakiesityksiä joista on keskusteltu onko lainvalmistelu ollut ollut asiantuntevaa ja oikeaa ja ja hyvää kysyisinkin teiltä ministeri onko tässä lakiesityksessä mielestänne vielä mitään sellaista korjattavaa ja minkä takia esimerkiksi

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja järvinen oli huolissaan eläkkeiden kohdentumisesta kyllä nostaisin tähän myös tämän tulevien sukupolvien eläkkeiden tason sen miten turvataan nuorten eläkkeiden taso nykyisten nuorten jotka pohtivat mahtavatko he saada eläkettä ollenkaan itse tähän asiaan tämä säännösten tarkistaminen on mitä tervetullein asia ja se yhtenäistää niin kuin täällä edustaja sarkomaa totesi tämä on erittäin hyvä esitys ja tuo sen tarvittavan uudistuksen ja jatkaa tätä hallituksen sujuvoittamis ja selkeyttämislinjaa ja on siinä mielessä

arvoisa rouva puhemies niin kuin täällä kollegat edellä ovat todenneet työeläkevarojen huolellinen ja pitkäjänteinen hoitaminen on koko kansakunnan etu ja totta kai on tärkeää että sijoitusstrategiat ja omistajaohjauksen periaatteet ovat avoimet ja ja läpinäkyvät tässä samassa yhteydessä

on paikallaan toki myöskin siitä millä tavalla tänä päivänä voidaan huolehtia siitä että tulevaisuuden eläkevarat ovat ovat kestävällä pohjalla ja silloin puhutaan siitä miten me voimme varmistaa että meillä syntyvyys on kasvussa ja siitä millä tavalla me voimme varmistaa sen että ne nuoret jotka ovat työelämässä tai työikäisiä sinne työelämään todellakin sitten pääsevät siirtymään ja ja ettei tapahdu sitä mitä tänä päivänä valitettavan usein on että meillä suuri joukko nuoria syrjäytyy kokonaan ja meillä näitten nuorien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä joissa usein on taustalla mielenterveysongelmia on valitettavasti ollut kasvussa ja nämä ovat niitä asioita joihin tuommoisen työeläkejärjestelmän sisällä on syytä kiinnittää huomiota

ja on esitetty jopa arvioita että esimerkiksi aktiivimallilla olisi saattanut olla jotakin taustaa tämän työkyvyttömyyseläkkeiden hakemusten määrän kasvussa en tiedä pystyykö ministeri ministeri tähän asiaan kommentoimaan tässä yhteydessä mutta tämä on asia mikä olisi varmaan syytä selvittää työeläkeyhtiöiden johto

arvoisa rouva puhemies työeläkerahastoissa oli viime vuoden kesäkuun lopussa kaksisataakaksi miljardia pääomia ja se on tietysti erittäin merkittävä summa kansantaloudessa eläkkeitä maksetaan noin viisitoista miljardia euroa saman verran kerätään eläkemaksuilla näihin rahastoihin vuosittain tuloja tämä tulovirta on siis tavallaan läpijuoksu näillä luvuilla se mitä tulee menee ja silloin avainkysymys on miten tämä pääoma joka on kerätty menneinä aikoina työssä olleilta ja nykyisin työssä olevilta saadaan tuottamaan edelleen jatkossakin niin hyvin kuin se on nyt tuottanut tarkistin että vuoden kaksituhattakymmenen lopussa eläkerahastoissa oli yhteensä satakolmekymmentäkuusi miljardia euroa ja nyt kaksisataakaksi miljardia kahdeksan vuotta myöhemmin se tekee noin kahdeksan miljardia per vuosi kasvua sijoitustuottoja rahastoihin se on valtava summa ja tämän varassa meidän tuleva eläkepolitiikkamme tietysti pitkälti on emme varmaan voi lähteä siitä että eläkkeitä leikattaisiin ainakaan perussuomalaiset eivät siihen ole sinänsä valmiita vaikka eläkekatto sinänsä voisi olla paikallaan meilläkin mutta ei myöskään voida eläkemaksuja korottaa hallitsemattomasti vaan täytyy toimia pitkäjänteisesti jotta turvaavat osaltaan työllisyyttä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia tämä että eläkevarat sijoitetaan edelleen tuottavasti ja turvaavasti on tärkeä tehtävä sekä eläkeyhtiöille että että valvovalle viranomaiselle ja toivon että tämä tämä lainsäädäntö vahvistaa ja edistää tätä toisaalta vielä nostan esille sen että noin puolet on sijoitettu ulkomaille ja toinen puoli suurin piirtein kotimaahan olen itse pohtinut sitä voitaisiinko päästä siihen että eläkevaroja hyödynnettäisiin koko kansantalouden kannalta esimerkiksi niin että sopivalla tavalla niitä voitaisiin käyttää perusinfran parantamiseen eli eli esimerkiksi suuriin liikennehankkeisiin niistä ei saada ihan sellaista suoraa tuottoa kuin saadaan sijoituksista ulkomailta mutta niistä saadaan kansantaloudelle hyötyä ja työllisyyden paranemisen kautta voisi tulla jopa parempi

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on varmasti oikein hyvä ja on on hyvä tarkemmin katsoa näitä työeläkevakuutusyhtiöihin liittyviä asioita niin omistajaohjauksen kuin julkisuuden kuin sijoittamisenkin näkökulmasta meillähän ovat työeläkevakuutusrahastot todella kasvaneet merkittävästi ja paitsi että meidän täytyy todellakin huolehtia tulevien eläkeläisten eläkkeistä niin meidän tulisi käsittääkseni huolehtia paljon paremmin myös nykyisten eläkeläisten eläkkeistä varsinkin siitä suuresta eläkeläisten joukosta tämän päivän hyvinvointivaltiossa elää eläkeläisköyhyydessä meillä on todella merkittävä määrä eläkeläisiä joiden päivittäinen toimeentulo on hyvin veitsenterällä ja aivan niin kuin edellinen puhuja nosti esiin itsekin olisin halunnut nostattaa esiin myös sen mihinkä näitä valtavia eläkerahastoja sijoitetaan meillähän suurin osa eläkevaroista on tällä hetkellä sijoitettu ulkomaille ja hyödyntää siellä ja olen tässä salissa jo aiemmin lausumissani nostanut esiin sitä

jotka hyödyttäisivät kotimaan markkinoita ja kotimaan eläkeläisiä esimerkiksi joihinkin sellaisiin sijoituskohteisiin jotka todella helpottaisivat myös tämän päivän eläkeläisten jokapäiväistä toimeentuloa meillä on monia eri vaihtoehtoja ajattelisin että kun tätä esitystä tarkastellaan ja sitä kuinka tulevaisuudessa käytetään työeläkevakuutusyhtiöiden varoja niin meillä olisi huomattavasti laajempi skaala käytettävissämme

aivan hyvää keskustelua eläkevaroista kun puhutaan niin on syytä muistaa se että niitä kerätään työnantajilta ja työntekijöiltä suurin piirtein yhtä paljon ja ne on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti mutta niiden rahojen kannalta tulevaisuudessa yhä tärkeämpää on se että mahdollisimman moni suomalainen käy töissä ja suorittaa näitä maksuja siinä samalla koska järjestelmän kestävyyden kannalta massatyöttömyys olisi todella haitallista todella vahingollista tämän takia toivon että kun tämän hallituksen hyvät työt ovat aiheuttaneet sen että työllisyysaste on noussut nyt seitsemäänkymmeneenkahteen vaikka kaksi vuotta sitten tässä salissa naurettiin aivan avoimesti sille että mahdoton tehtävä no nyt se on toteutunut niin seuraavan hallituksen tavoite pitää olla hallitusohjelmassa merkittynä on se että työllisyysaste saavuttaa esitetyn tavoitteen seitsemänkymmentäviisi prosenttia mihin muun muassa pääministeri sipilä on monesti viitannut toivonkin että eduskunta paneutuu tähän tähän vakavaan haasteeseen tulevana vaalikautena yhä yhä tiiviimmin koska jos haluamme kestävää eläkejärjestelmää tässä maassa ylläpitää niin se tarkoittaa että myös työllisyysasteen on noustava entisestään korkeammalle ja mahdollisimman hankkia omaa eläketurvaansa jo nuorena koska se on ainoa kestävä tie jolla hän saa itselleen hyvän eläkkeen ja saa pidettyä tämän kansakunnan maksukyvyn hyvällä tasolla ja kuten edustaja toimi kankaanniemi omassa puheenvuorossaan sanoi niin olisi aivan toivottavaa että eläkeyhtiöt sijoittaisivat

niiden tuotto ei varmaankaan ole kaikkein parhain mutta riskikin on aika pieni ja sitä paitsi se toimisi kansakunnan hyväksi koko ajan ja siksi toivon että tähän kiinnitetään jatkossa yhä enemmän huomiota

arvoisa puhemies edustaja hoskonen tässä puhui hyvin voin yhtyä hänen ajatuksiinsa todellakin eläkeyhtiöissä on hyvin mittavat rahastot hallinnoitavana ja on välttämätöntä että siihen käytetään osaamista ja hyvää hallintoa kaikilta osin meillä ehkä eläkeyhtiöiden hallinto poikkeaa muista maista sikäli että meillä on myöskin etujärjestöillä keskeinen rooli siellä hallinnossa ei taida missään muualla maailmassa olla tällaista järjestelmää mutta tässäkin järjestelmässä pitää huolehtia siitä että se osaaminen yhtiön hallinnossa on on nimenomaan riittävä ja hyvä mitä tulee edustaja kankaanniemen näkemykseen joka vähän liippaa tätä ja liittyy mahdolliseen työeläkevarojen käyttöön esimerkiksi kannattaviin liikenneinvestointeihin niin me tiedämme että suomessa on kannattavia liikenneinvestointeja joihin sijoittaminen on myöskin ne kovat kriteerit joita eläkeyhtiöt vaativat ja tässä suhteessa valtiovarainministeriön pitää liikkua nyt me emme ole tällä vaalikaudella päässeet riittävästi liikenneinfran uusien välineiden rakentamisessa liikkeelle sanoisin että valtiovarainministeriön virkamiehet ovat vähän patavanhoillisia tässä suhteessa nyt nyt pitää päästä liikkeelle ja

arvoisa puhemies tämän esityksen mukaan kaikilla työeläkelaitoksilla tulee olla vähintään yleisluontoiset omistajaohjauksen periaatteet joissa kerrotaan muun muassa sijoitusstrategian ja omistajaohjauksen periaatteiden välisestä liitynnästä ja hyvä hyvä niin kun muistetaan muistetaan se että työeläkejärjestelmämme varat ovat todellakin tällä hetkellä reilut kaksisataa miljardia ja kun muistetaan se että varojen kasvu ei perustu enää siihen että työeläkejärjestelmän tulot olisivat sinänsä suuremmat kuin menot vaan eläkevarojen tuottoon valitettavasti työeläkejärjestelmän menot ovat ylittäneet jo useana vuonna peräkkäin tulojen määrän eli on ehdottoman tärkeää että saamme sijoituksissa olevat varat reilut kaksisataa miljardia tuottamaan hyvin koska niiden avulla voimme turvata eläkkeet laajamittaisesti kaikille suomalaisille ja myös tuleville tuleville eläkkeensaajille aina joskus kuulee puhetta siitä miksi kannattaa pitää näin suurta eläkerahastovarantoa kannattaa muistaa että maailman ehkä kaikkein kestävimpänä eläkejärjestelmänä pidetään hollannin eläkejärjestelmää ja siellä nämä varannot ovat seitsenkertaiset suomeen verrattuna eli siellä varastossa ja sijoituksissa on noin tuhatneljäsataa miljardia euroa ja siitä huolimatta hollannissakin keskustellaan

arvoisa puhemies hyvää uutta vuotta puhemiehelle ja ministerille

kun lähdetään usein siitä että näin se on ja näin se on aina oleva ja kun tuossa edustaja kankaanniemi kuten muutama muukin toi esille sitä miten tätä eläkeyhtiöiden varallisuutta voisi enemmän panostaa suomalaiseen infraan ja suomalaisiin yrityksiin ja suomalaisiin sijoitusinstrumentteihin niin olisin kysynyt sellaisesta ajatuksesta onko hallituksen puolella mietitty mitään tällaisia keinoja oikeastaan monesti tuntuu että lähdetään vain siitä että näin se on ja nyt olemme kansainvälisillä markkinoilla mutta meillä on paljon fiksuja ihmisiä suomessa ja ja he voisivat lyödä päänsä yhteen minkälaisia erilaisia kannustimia saisimme että saisimme tänne suomeen myös myös pääomaa

nyt kun on vaalit tulossa puhutaan paljon siitä kuka lupaa kenellekin eniten satasia ja on ollut hienoa että takuueläkettä on nostettu mutta meillä on just nämä työeläkkeellä olevat ihmiset jotka erityisesti meihin perussuomalaisiin ovat yhteydessä ja valittelevat sitä että ovat tehneet pitkän työuran ja siitä huolimatta se eläke on jäänyt kovin pieneksi tämä indeksileikkuri on ollut vuosia jo käytössä ja heistä tuntuu todella epäoikeudenmukaiselta ettei saa juurikaan paljon enempää rahaa käteensä kuin mitä on takuueläke vaikka on tehnyt pitkän työuran on hyvä muistaa että silloin aikoinaan oli myös niin että meni monta vuotta täysi ikäisyyden jälkeen kunnes eläkettä alkoi karttumaan ja itsekin olen vielä

vuosia töitä ja maksoin kyllä näitä maksuja mutta se ei eläkekertymää ole kartuttanut nämä ihmiset ovat monet aloittaneet viisitoista vuotiaana työt tekemällä tekemällä töitä ja opiskelemalla siinä ohessa ja kyllä se tietysti heille on iso asia perussuomalaiset ovat muutaman kerran esittäneet semmoistakin ajatusta että työeläkkeistä voitaisiin katsoa joku tietty tuloluokka jonka indeksijäädytystä voitaisiin höllentää niin että se ei kohdistuisi kaikkiin ja tuossa edustaja huhtasaaren kanssa kerran tavattiin työeläkelaitoksen ihmisiä ja he sanoivat ettei sitä koskaan ole laskettu kun täällä oli tämä edustaja kiljusen kansalaisaloite käsittelyssä me toivoimme että valiokunta olisi silloin käsittelyssä tätä edes vähän harkinnut ja laskenut mutta siihen ei tullut mitään vastausta tuli saliin sitten vain joko tai äänestyksenä meidän pitäisi ihan oikeasti pystyä vastaamaan näille ihmisille jossain vaiheessa jotakin täällä on vain sitä satasen huutokauppaa nyt mutta kyllä tämä työeläkeasia pitää ratkaista ja se ei ihmisille mene ymmärrykseen että on

elikkä nämä otetaan ja sitten ministeri vastaa ja sen jälkeen sitten myöhemmin iltapäivällä jatketaan otetaan nämä nyt ketkä nyt ovat tässä elomaa on viimeisenä puheenvuoronpitäjänä ja sen jälkeen ministeri ja sen jälkeen mennään seuraavaan asiaan listalla

arvoisa rouva puhemies eläkerahastot ja erityisesti niiden suuruus herättävät tietysti paljon keskusteluja ja intohimojakin miten niitä tulisi käyttää ja tämä keskusteluhan ajoittain on kyllä minusta tärkeä erityisesti eläkerahastojen tuoton vaikka

pitäisin tärkeänä että voisimme pohtia voisiko niitä käyttää esimerkiksi kasvuyrityksiin luovaan talouteen ja yritysten kansainvälistymiseen enemmän koska sellainen sijoittaminen joka tuottaisi työtä kotimaahan välittömästi olisi hyödyllistä ja saattaisi jopa tarjota isomman tuoton kuin niissä rahastoissa missä ne tällä hetkellä ovat eli en puhu pääoman purkamisesta vaan erityisesti tästä tuoton osittaisesta sijoittamisesta toivonkin että tulevaan hallitusohjelmaan tehtäisiin kirjaus tästä että tarkastellaan eläkerahastojen parempaa käyttöä niin että se tuottaisi työtä kotimaahan

puhemies tämä lakiehdotus on lähinnä hienosäätöä vuonna kaksituhattaviisitoista tehdyn eläkeuudistuksen jälkeen mutta kun nyt otetaan esille eläkevakuutuksen yleisiä asioita niin sanon pari sanaa täällä esitetyistä toiveista siitä että eläkeyhtiöiden varoja käytettäisiin enemmän kotimaan investointeihin tällainen toive tulee usein esille mutta sitä arvioitaessa pitää muistaa kaksi hyvän taloudenpidon tosiasiaa ensimmäinen on se että pieni kansakunta tekee erittäin järkevästi kun ei pane munia yhteen koriin on erittäin järkevää että työeläkevarallisuutemme on maailmalla eikä ole riippuvainen niistä samoista taloussokeista ja suhdanteista kuin suomi jossa eläkkeensaajat ovat toinen näkökohta on se että pieni avoin integroitunut suomen kaltainen euromaa ei enää ole pääomaköyhä olemme osa kansainvälisiä pääomamarkkinoita ja työllisyytemme kasvua ei rajoita se että meiltä puuttuisi pääomaa ja investointeja vaan se miten saamme omat voimavaramme käyttöön ja eritoten työmarkkinoita uudistamalla lisää työllisiä työllisyyden kasvua rajoittavat työvoiman määrä ja työmarkkinoidemme rakenneongelmat ei investointien määrä emmekä saa lisää hyvinvointia pakottamalla eläkeyhtiöitä kotimaan sijoituksiin sitä vastoin vaarannamme näin toimimalla tulevat eläkkeet koska tällöin eläkevarojen tuotto alenee

parhaiten turvataan tulevat eläkkeet jatkamalla sitä että

arvoisa rouva puhemies aivan niin kuin edustaja vartiainen sanoi niin varmasti tästä valtavasta kahdensadan tai yli kahdensadan miljardin euron potista tarvitsee sijoittaa ulkomaille mutta se on kyllä niin suuri potti että jos siitä vaikka hiemankin suurempi sijoitettaisiin suomeen niin kuin edellä on ollut puhetta niin niin se lisäisi kyllä meillä myös hyvinvointia ja tuottaisi myös rahastoihin lisää varoja

sellaisiin kohteisiin mitkä lisäävät terveyttä ja hyvinvointia ja nimenomaan ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja sillä tavoin ajattelisimme sen mahdollisimman tuottavan kohteen vähän laajemmin kuin vain pelkkinä euromäärinä myös ministeriössä työskennelleet vakuutusalan asiantuntijat ovat aiemmin sanoneet moneen kertaan ja myös aiemmin valiokunnassa lausuessaan että on arveltu että eläkevaroiksi olisi riittänyt ja riittäisi yhdeksänkymmentä miljardia euroa nyt siellä on yli kaksisataa miljardia euroa tokihan tulevien sukupolvien

ja siihen minkälaiseksi se muodostuu ja minkälaiseksi tulevat eläkevarannot muodostuvat vaikuttaa oleellisesti se onko meidän nuoremmalle sukupolvelle pitää saada töitä ja sieltä niitä verovaroja kertyy mutta tähän liittyen minusta on tärkeää nostaa esiin myös se minkälainen meidän työmarkkina on jo tällä hetkellä ja kuinka valtavan nopeassa muutoksessa meidän työmarkkinat ovat tässä vaiheessa nostaisin esiin meidän alustatalouden meillä enemmän ja enemmän työt siirtyvät sinne alustoille ja on arveltu että jo nykyisin tässä vaiheessa noin satakuusikymmentä miljoonaa euroa verovaroja jää keräämättä nimenomaan siitä työstä mitä tehdään siellä alustoilla ja on arveltu että vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä kokonaistaloudesta alustatalous muodostaisi noin kaksikymmentäviisi viiva viisikymmentä prosenttia ja sillä tavoin on hyvin suuri riski että tulee verovaje eli jää kertymättä veroja keräämättä veroja jopa yksi viiva kaksi miljardia vuodessa nämä tulokset nämä luvut joita nyt sanon ovat nimenomaan verohallinnon arvioita verohallinto on arvioinut että ja myös kyselyjen mukaan heistä jotka toimivat tuolla alustoilla uskollisesti ehkä noin neljäkymmentäneljä prosenttia hoitaa hyvin veroasiansa eli yhden viiva kahden miljardin verokertymän vaje uhkaa olla ja siinä mielessä näkisin että näitä asioita tarvitsee nopeasti myös laajemmin

arvoisa rouva puhemies tämä eläkekeskustelu kyllä on edessä niin kuin etelä niin että siitä ei tulla pääsemään mihinkään se tulee nousemaan esille ennen vaaleja ja myös vaalien jälkeen olen samaa mieltä kuin edustaja vartiainen että kyllä näitä työeläkevaroja pitää sillä tavalla sijoittaa että ne tuottavat maksimaalisesti ja ja niitä ei voi käyttää pelkästään sillä periaatteella että ne ovat kivoja kotimaisia rahoja joita voidaan jonnekin investoida vaan niillä on selvät tuottovaatimukset ja kun katsoo miten nämä eläkevarastot ovat kehittyneet niin kyllähän ne ovat erittäin hyvin hoidettuja varmaan niitä voidaan hoitaa paremminkin mutta vuonna yhdeksänkymmentäkuusi niitten arvo oli kolmekymmentäkuusi miljardia ja tänä päivänä niitten arvo on yli kaksisataa miljardia kun katsoin sitä janaa miten ne ovat kehittyneet ei siellä ole kuin yhtenä vuonna

työeläkerahastot eivät nousseet silloin kun lehman brothersin konkurssi tuli ja nämä kaikki maailmanlaajuiset finanssiongelmat niin putosi muistaakseni parikymmentä miljardia rahastojen arvo ja siitä ne ovat välittömästi lähteneet nousuun sinäkin aikana kun suomen vaihtotase putosi seitsemäntoista miljardia kahdentoista vuoden aikana työeläkerahastot kasvoivat ja kasvun takana on tietenkin se että niitten sijoituspaletti oli globaali näin sen pitää ollakin koska nämä ovat eläkeläisten eläkeläisten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja tulevien eläkkeitten maksamiseksi yksi mielenkiintoinen asia on se että neljänä viime vuotena näistä työeläkerahastoista on otettu työnantajien ja työntekijöitten lisäksi jotka todellisuudessa maksavat nämä

siitä huolimatta rahastot ovat kasvaneet koko ajan me tiedämme sen että eläkeläisten sosioekonominen asema on erilainen kuin palkansaajien asumiskulut ovat nousseet paljon niin kuin täällä todettiin ja terveydenhuoltokulut ja kun me katsomme tilastokeskuksen tilastoja niin tietyillä sosioekonomisilla ryhmillä saattaa indeksi olla asumisen suhteen mihin he joutuvat kuluttamaan palkansaajilla se on sadannen terveydenhuollon kuluissa se saattaa olla meidän pitää oikeasti tutkia mitä näille eläkeläisille on tapahtunut siellä on eläkkeitten määrän kehitys mitä eläkkeellä saa ostettua ja kun asumisen ja kulut ovat nousseet niin se on rokottanut erityisesti eläkeläisiä jos nämä asiat menevät samaan suuntaan niin se johtaa eläkeläisköyhyyteen minun mielestäni ei voi olla niin että hihasta vedetään täällä että onko tämä indeksi oikein tai ovatko eläkkeet jääneet jälkeen vai eivät vaan ne pitää tutkia siihen pitäisi minun mielestäni perustaa työryhmä joka puoli vuotta työskentelee ja katsoa ovatko nämä oikeasti näin

tätä asiaa voisi joku työryhmä pohtia minun mielestäni sen pitäisi nimenomaan keskittyä siihen eläkkeiden tasoon ei tarvitse olla kamalan suuri ruudinkeksijä ymmärtääkseen että jos eläke on vuodesta toiseen sama kun palkat nousevat niin totta kai siinä on aina vähemmän ostovoimaa koska sähkölasku bensalasku mikä tahansa lasku ei ole eläkeläiselle erisuuruinen siellä tiskillä

ja tuotot ja muut ovat hienoja sanoja mutta ihmisiä kiinnostaa se mikä heille käteen jää ja kyllä meidän täytyy pystyä tätä järjestelmää ravistelemaan eikä aina ajatella että näin me menemme kun aina olemme näin menneet puhujalistalle

arvoisa puhemies tämä käsillä oleva esitys sinänsä on perusteltu se parantaa läpinäkyvyyttä avoimuutta raportoinnin oikea aikaisuutta ja varmaan järjestelmän luotettavuuttakin mutta tähän laajempaan keskusteluun muutama sana nykyisinkin jo joudutaan käyttämään tätä rahastoivaa osuutta jotta me pystymme huolehtimaan niistä velvoitteista joihin olemme sitoutuneet eläkeläisten etujen turvaamisen näkökulmasta on hyvä että tämä rahasto osuus on kohtuullisen merkittävä sitten pitää pitää mielessä

pitää olla tuottavaa ja turvaavaa ja silloin sijoituskohteita ei voi keskittää pelkästään kotimaahan vaan tarvitaan myöskin kansainvälistä sijoitustoimintaa jotta tämä äsken mainittu tavoite toteutuu suomalainen eläkejärjestelmä on sillä tavalla hyvä että siinä on kuitenkin osittainen rahastoiva järjestelmä joka puskuroi silloin kun tarvitaan suurten ikäluokkien eläkkeellemenon tukemista viime viikolla julkistettiin joku tutkimus siitä että suomalainen työeläkejärjestelmä on maailman kolmanneksi paras sen uskottavuuden toimivuuden ja rahoitusrakenteenkin kannalta haasteitahan tulee siitä että mitä korkeampi työllisyysaste sen varmemmin voidaan myöskin työeläkejärjestelmän rahoitus turvata työelämän murros tulee johtamaan siihen että kun työsuhteet pirstoutuvat tai tämän polarisaation myötä keskiluokkainen työ saattaa vähentyä myös työeläkejärjestelmän rahoituspohja voi muuttua haasteellisemmaksi tässä mielessä tämä eläkeuudistus johon täällä viitattiin edustaja vartiaisen puheenvuorossa oli tosi merkittävä nythän keskimääräinen eläkeikä nousee sen kolme kuukautta per vuosi ja tällä uudistuksella tulee olemaan suuri merkitys sille että pystytään jatkossa jotenkin kantamaan huolta myöskin tästä rahoituksesta

siitä että nämä hupenevat nuoret ikäpolvet eivät joudu liian kovien maksurasitusten kohteeksi tulevaisuudessa eläkevaroja pystytään varmaan järkevästi kumppanuushankintojen kautta sijoittamaan johonkin esimerkiksi pidempiaikaisiin tulevaisuusinvestointeihin kuten infrainvestointeihin joissa ovat siis yhteiskunta työeläkejärjestelmät ja yksityinen pääoma mukana tällaisia kumppanuus ja yhteistyömalleja kyllä tarvitaan ja siinä työeläkejärjestelmä voi omalta osaltaan olla mukana lopuksi haluan sanoa sen että meidän iso haaste on edelleenkin se että työkyvyttö myyseläkkeelle menevien joukko on erittäin iso ja se on nyt pikkusen jopa kasvussa jos me sitä saamme hillittyä ja nostettua keskimääräistä työstälähtöikää sillä on erittäin suuri vaikutus työeläkejärjestelmän rahoitukseen tulevaisuudessa
sitten otetaan nämä kaksi tästä vielä elikkä elomaa ja myllykoski ja sen jälkeen ministeri ja sitten mennään seuraavaan asiaan
arvoisa puhemies työeläkerahastojen kaksisataa miljardia on valtava summa meillä on paljon niitäkin eläkeläisiä jotka tekivät vuosikausia töitä ennen kuin eläke alkoi edes kertyä puhumattakaan pitkistä työurista joissa töitä on tehty neljäkymmentä vuotta viisikymmentä vuotta eläke ei ole tällä hetkellä heidän kohdallaan edes pakolliset elinkustannukset kattava nuoret ja ovat huolissaan tulevista eläkkeistään onko sijoituksia vielä silloin jäljellä kun heidän eläkeikänsä on ajankohtainen sekin on kyllä aiheellinen huoli eläkerahastojen miljardit pitää sijoittaa tietenkin hyvin mutta rahastojen varannot kasvavat kuitenkin koko ajan ja tämä taitettu indeksi on edelleen voimassa aivan kuten edustaja meri tässä totesi eläkeläiset kysyvät näitä asioita jatkuvasti milloin heidän vuoronsa tulee saada oman hyvinvointinsa lisää koska he ovat tehneet pitkän työuran mutta varsinainen kysymys ministerille olisi tämä hallituksen esitys on periaatteessa hyvä mutta onko siinä vaarana että sijoitukset myös eun ulkopuolelle kasvavat paljon ja näin ollen myös riskit kasvavat

ja puolesta ja laitaan olevia puheenvuoroja on käytetty itse haluaisin kuitenkin nostaa esille sitä että missä työnantajat ja työntekijät omasta palkastaan tai sitten yritystulostaan sijoittavat ja maksavat tai mahdollistavat eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan täytyisi se yksi perusasia kuitenkin muistaa haluan kohdistaa tämän viestini edustaja eestilälle on varmasti niin että meidän on erittäin hyvä turvata ja olen samaa mieltä kansainvälisiin yrityksiin niin että meidän kartutettu joka turvaa meidän tulevien sukupolviemme eläkemaksut on turvassa mutta katson niin että kyllä meidän suomalaisten kasvuyritysten pk sektorin kasvumahdollisuuksia tulisi uskaltaa katsoa rohkeammin jos emme tätä kautta pysty siihen mikä on ollut järjestelmän ensisijainen tarkoitus eli on ollut mahdollisuus lainata täältä rahaa jotta yritystoiminta voi kehittyä ja kasvaa ja jos me olemme unohtaneet nyt tässä hetkessä niin meidän pitää palauttaa se mahdollisuus me otamme ehkä pienen riskin mutta me otamme riskin myös silloin kun me eläkevaroja sijoitamme kansainväliseen pörssiyhtiöön meidän pitää uskaltaa tehdä joiltakin osin tästä yhteisestä kassasta myös sitä että me edistämme suomalaisen yrittäjyyden kehittymistä tässä maassa mikä tarkoittaa että yritys kehittyessään voi tehdä useammalle työntekijälle mahdollisuuden työllistyä näitä asioita ei pidä sekoittaa toisiinsa niin että ne ovat vastakkaisia me tarvitsemme toisiamme ja sen takia eläkejärjestelmä onkin hyvä toivon hartaasti että voisimme jossain vaiheessa laatia lainsäädäntömallin niin että eduskunta ei pysty puuttumaan eläkejärjestelmään vaan työmarkkinajärjestöt hoitavat sen keskenään koska he kantavat siitä ja sen rahoituksesta vastuun tämä olisi että emme mahdollista sitä että suomi eu velkojen suhteessa voisi antaa vakuuksia eläkejärjestelmästä vaan meidän pitää pitää eu rahoituskehys ja eläkejärjestelmä aivan irti toisistaan jotta me mahdollistamme sen että suomalaisilla työnantajilla työmarkkinajärjestöillä on mahdollisuus turvata palkansaajille ja yrittäjille se eläketurva mitä nyt tällä hetkellä

arvoisa puhemies kiitoksia keskustelusta joka käsitteli hyvinkin laajoja asioita olemme varmaan kaikki tässä salissa samaa mieltä siitä että eläkevakuutuksen periaatteita tulee vaalia tällä hallituksen esityksellä ei näihin isoihin periaatteellisiin kysymyksiin ole tarkoitus tehdä muutoksia kappaleessa kolme piste neljä yhteiskunnalliset vaikutukset on luettavissa että ei arvioida olevan näitä isoja periaatteellisia vaikutuksia vaan nimenomaan läpinäkyvyyden

edustaja juvonen kysyitte siitä mitä arviointineuvosto on tässä vastannut sivulla kahdeksantoista on todettu esitys on laintarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä ja siellä on otettu ne huomiot mukaan mitä on ollut saamani tiedon mukaan arviointineuvosto on pitänyt tätä lakiesitystä ja sen muutoksia vähäisinä kertaan vielä tämä siis liittyy hallituksen esitykseen kolmesataaviisi kautta kaksituhattakahdeksantoista vp joka on valmisteltu valtiovarainministeriössä ja tämä liittyy siis nimenomaan muutosdirektiivin kansalliseen implementointiin valtiovarainministeriö on on asettanut kesällä kaksituhattaseitsemäntoista työryhmän joka on valmistellut näitä ehdotuksia työryhmä on arvioinut juurikin mitä stm säätää vakuutusyhtiölain eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain osalta ja sitten on sovittu siinä työryhmässä valtiovarainministeriössä näin että nämä tulevat sosiaali ja terveysministeriön arvioitavaksi sitten edustaja elomaa kysyitte rahastojen käytöstä ja sijoituksista eläkerahastoja valvoo finanssivalvonta ja meillä on finanssivalvonnasta säädetty laki jonka puitteissa valvonta toteutetaan mutta summa summarum tämä siis liittyy isompaan kokonaisuuteen hallituksen esitykseen kolmesataaviisi joka on myös

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies nyt käsittelyssä on hallituksen esitys kahdesta tärkeästä muutoksesta kalastuslakiin kyse on kalakantojen salakalastukseen puuttumisesta ja ylä lapin paikallisten kalastusmahdollisuuksien parantamisesta menettämisseuraamusten tavoitteena on vahvistaa uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua ja elpymistä kalastuslain rikkomiseen liittyvään rangaistusjärjestelmään lisätään näitä kalalajeja koskeva seuraamus tällöin laittoman pyynnin yhteydessä voidaan tuomita itse kalan lisäksi myös sen asetuksella määritetty arvo eli vaikkapa järvilohen salapyynnistä voi räpsähtää tuntuva sakko yksi hallituksen kärkihankkeiden helmiä on vaelluskalojen elinolojen parantaminen joissain vesistöissä kalliit toimenpiteet ovat valuneet hukkaan röyhkeän ja toistuvan salakalastuksen takia toivon että eduskunta lähettää tämän lakimuutoksen hyväksymällä selkeän viestin tällaisen toiminnan on loputtava ja siksi muutamme lakia seuraamusmaksu koskisi uhanalaisia kalalajeja näitä ovat lohi järvilohi ankerias nahkiainen taimen harjus nieriä jokirapu ja vaellussiika eli kalalajien arvoa määrittelee tällä hetkellä luonnonvarakeskus ja ne vahvistettaisiin asetuksella haluan korostaa että seuraamusmaksu ei vaikuta vesialueen omistajan omaisuuteen kun kyseessä on suojelun kohde kuten alamittainen kala jota omistajakaan ei voi hyödyntää korvaus kuuluu valtiolle näin on seuraamusmaksun kanssa kun kyse on vesialueen omistajan kärsimästä muusta haitasta korvaus kuuluu luonnollisesti omistajalle pidän tärkeänä myös sitä että seuraamusmaksusta ei aiheudu kohtuuttomia tilanteita kyse on aina tahallisesta laittomasta kalastuksesta puhemies toinen muutettava pykälä on pohjoisen ihmisille ja elämäntavoille tärkeä ylä lappia koskevan pykälän muutoksella mahdollistetaan enontekiön inarin ja utsjoen asukkaille kausilupa kotikunnan alueen valtion virtavesiin viehekalastuksen salliva lupa olisi omakustannehintainen ja alle kahdeksantoista vuotiaille maksuton kalastuksen kestävyys varmistetaan lupaehdoilla kuten saaliskiintiöillä osa luvista olisi jatkossakin varattu myönnettäväksi myös muualla asuville kalastusmatkailu on myös tärkeä elinkeino totta kai pohjoisen kunnissa tällä muutoksella parannetaan saamelaisten ja muun paikallisen väestön mahdollisuutta harjoittaa alueen perinteistä kalastuskulttuuria viimeisten kahden vuoden ajan tilanne on ollut kohtuuton kun tuttuihin lähivesiin on pitänyt osata hankkia kilpailtu kilpailtu päivälupa jo hyvissä ajoin keväällä uusi kymmenes pykälä ottaa huomioon uuden kalastuslain painottaman kestävyyden samalla kun paikallisten kalastusmahdollisuudet palaavat lähemmäs aiempaa tilaa

nyt mennään ihan ensiksi joksikin aikaa puhujalistalle edustaja kulmala olkaa hyvä otetaan välillä debattia sitten

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia

tämä laki on tullut tänne lähetekeskusteluun samanlainen järjestelmä on ollut käytössä jo pitkään muun muassa suurpetojen ja saimaannorpan osalta miksi siis uhanalaiset kalat olisivat eriarvoisessa asemassa no edellisten hallitusten aikana tämä on hyväksytty ja pidetty asiaa normaalina tilana nykyinen hallitus haluaa asiaan muutoksen ja se on erittäin tervetullut muutos tahto uhanalaisten ja taantuneiden arvokkaiden vaelluskalojen suojeluun on vahvistunut viimeisten vuosien aikana samalla kun tietoisuus vaelluskalojemme heikosta tilasta on lisääntynyt seuraamukset uhanalaistenkin kalojen laittomasta kalastuksesta ovat kuitenkin olleet vähäisiä luvattomasta kalastuksesta on rangaistuksena normaalisti muutama päiväsakko ja kalastusvälineet on mahdollista takavarikoida mutta pelkästään nämä toimet eivät näyttäisi vähentävän salakalastuksen määrää lienee myös päivänselvää että luvaton kalastus ahvenen ja hauen tai nieriän ja saimaanlohen kohdalla tulee olla eri tavoin rangaistavaa vaelluskalojen tilan parantaminen on näkynyt myös nykyisen hallitusohjelman tasolla kärkihankekaudella kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista maa ja metsätalousministeriö kohdensi valtion tukea yhteensä noin seitsemän pilkku kahdeksan miljoonaa euroa eri aluetoimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettuihin vaelluskalakantojen elvyttämishankkeisiin lisäksi valtio on kohdentanut pääosin vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä parantaviin kunnostushankkeisiin vajaat kahdeksansataatuhatta euroa vuosittain muun muassa pielisjoelle kuurnan kanavaan koko maassa on hankkeen avulla saatu liikkeelle investointeja yli kahdenkymmenen miljoonan euron edestä vaelluskalojen hyväksi ne ovat muun muassa kalateitä emokalojen ylisiirtoja kutualueille mäti ja poikasistutuksia ja kutualueiden kunnostuksia pidänkin näitä rahoituksia erittäin tärkeinä mikäli haluamme taata tuleville sukupolville että hekin saavat nauttia vielä esimerkiksi saimaanlohesta ja järvitaimenesta muutenkin kuin valokuvissa mediassa on kiitettävästi saanut huomiota muun muassa pielisjoella havaittu mittava salakalastus jossa henkilöitä on tavattu kalastamassa laittomasti saimaan järvilohia kuurnan voimalaitoksen alapuolelta olen itsekin useasti juossut rantaryteikössä näiden urhoollisten perässä ja voin todeta että vuodesta toiseen he ovat samoja henkilöitä heihin eivät pienet rangaistukset vaikuta salakalastuskulttuuri on ollut toisaalta alueella yleisesti hyväksyttyä ja toisaalta se johtuu siitä että kiinnijäämisriski on ollut vähäistä koska kalastuksen valvontaresurssit ovat olleet rajallisia kalastuksen valvontaresursseihin on viime vuodesta lähtien tullut lisäystä ja uskon ja toivon että tältä osin asia on kunnossa tarvitsemme kuitenkin uhanalaisille kaloille esityksen mukaisen arvon joka osaltaan ennalta estää laitonta kalastusta nykyisen seuraamusjärjestelmän tehoa heikentää myös se että liian suuri osa kalastusrikos ja kalastusrikkomusepäilyistä ei saa riittävää ymmärrystä esitutkinnassa eivätkä ne etene tuomioistuimien käsiteltäviksi useimmiten vähäisyysperusteen nojalla tehtyjen tutkinnan lopettamispäätösten ja syyttämättäjättämispäätösten vuoksi ehkä asia olisi toinen mikäli kohteena olisi saimaannorppa eikä vain uhanalainen kala joka tapauksessa nykyinen seuraamusjärjestelmä on koettu uhanalaisten vaelluskalojen salakalastukselta suojelemisen osalta hampaattomaksi nyt tähän on lisänä tulossa kalojen arvon määritteleminen ja pidän hallituksen esitystä tältä osin erittäin merkittävänä

nyt vaikka tähän debatti niin moni kerkeää ministerin aikana käyttää puheenvuoron edustaja tolppanen aloittaa ja siitä sitten lähdetään pyydän varaamaan vastauspuheenvuoroja tässä
vaiheessa arvoisa puhemies nyt haluaisin kysyä ministeriltä oletteko todellakin sitä mieltä että kun puututaan tähän salakalastukseen niin silloin ollaan uhanalaiset vaelluskalat hoidettu miksi te ette halua puuttua puolan salakalastukseen miksi te ette halua puuttua esimerkiksi merenkurkun hylkeiden tekemään ryöstökalastukseen ja kokonaisen kalastuselinkeinon tappamiseen miksi ei tehdä mitään mitkä todellisuudessa aiheuttavat niitä suurimpia ongelmia meidän uhanalaisille kalakannoille sääntö suomi kyllä säätelee ihmiselle erilaisia säännöksiä jos hän itsellensä kalastaa ruokaa kun ei sitä kuitenkaan teollisuuteen voi salakalastuksesta viedä mutta miksi näihin asioihin mitkä ihan todellisesti ihan oikeasti vaikuttavat ei puututa miksi hylkeitten ampumista ei ei hoideta kunnolla no toki tiedän että jos luonnonolosuhteet ovat väärät niin silloin ne ovat väärät mutta eikö pitäisi olla pyynnille kuitenkin mahdollisuus aina silloin kun on jää sen lisäksi suomeen pitäisi kyllä saada mahdollisuus käyttää myöskin hylje hyödyksi sekä liha että

arvoisa rouva puhemies on hienoa että salakalastuksesta annetaan kovempia rangaistuksia se on ainut tie ja se on myös maailmalla hyväksi koettu toinen juttu joka on kyllä hieman ongelmallinen arvoisa ministeri on tämä ylä lapin kalastusoikeus tällä lailla mennään nytten valtiosopimuksen sisälle ja jos oma tulkintani on oikea suomen ja norjan välinen valtiosopimus on prioriteetti ja kalastuslaki me olemme valtiosopimuksen kautta ankaran ympäristövastuun alaisia mitä tulee tenon kalastukseen ja sen sivuvesien kalastukseen jos me nyt avaamme ikään kuin yhtäkkiä laajennamme kalastusoikeuksia niin ymmärrän mitä sillä haetaan ja se on aivan hyvä asia mutta se johtaa kyllä siihen että nyt meidän pitäisi katsoa tätä valtiosopimusta antaako se myöten toinen juttu mihin tämä tulee johtamaan on vähän vakavampi kysymys nyt mennään omaisuuden ytimeen tilanne johtaa siihen että paikalliset ihmiset saavat kalastaa ja omistaja katsoo vieressä eli omistaja joka omistaa kalastusoikeuden aika erikoista ja on todella hyvä että tämä lähetetään perustuslakivaliokuntaan sillä tämä ei ole niin yksinkertainen juttu

arvoisa puhemies täytyy todeta että erittäin mielihyvin otan tämän hallituksen esityksen vastaan täällä eduskunnassa molemmat esitykset joita tässä kalastuslakiin esitetään ovat erinomaisia kun kuuntelin tuota edustaja tolppasen puheenvuoroa jossa hän esitti aika tiukkoja kysymyksiä ministerille tuli mieleeni että ehkä ne kysymykset eivät tee oikeutta nyt ministerille kun tiedämme minkälaista linjaa hän on ajanut kalastuspolitiikassa euroopan unionin piirissä jossa on nimenomaan pyritty puuttumaan siihen puolalaisten salakalastukseen ja huolehtimaan myös siitä että itämeren lohikanta pysyy elävänä niin että lohet pääsevät nousemaan myös meidän lohijokiin simojokeen ja ja tornionjokeen ja niin edelleen toisin kuin edustaja eestilä itse en näe kyllä ongelmaa norjan välisen tenojoen kalastussopimuksen kanssa tässä paikallisille annettavassa oikeudessa tämähän ei koske suoraan tenojokea minusta tämä on paremminkin perustuslain näkökulmasta alkuperäiskansan oikeuksiin liittyvä esitys ja parantaa selvästi tai voisi sanoa palauttaa niitä oikeuksia jotka kalastuslain muutoksessa heikkenivät nimenomaan saamelaisten oikeuksien näkökulmasta ja tässäkin mielessä tämä on erinomainen esitys arvoisa rouva
puhemies viljele ja varjele on jo muinoin annettu meille hyväksi ohjeeksi toisin sanoen elä ja toimi tasapainossa ympäristön ja luonnon kanssa ja näin meillä suomessakin kun meillä on ainutkertainen luonto kuin vedet luonnon monimuotoisuudesta tulee huolehtia ja myös vesistöjen puhtaudesta kalojen elinympäristöstä tulee huolehtia hyvin kalakannasta uhanalaisten kalojen suojelusta meidän on todella huolehdittava paremmin niin kuin tässä on tullut jo monessa puheenvuorossa esiin ja puuttuminen massiiviseen salakalastukseen on ilman muuta toimenpide mitä on odotettu ajattelen

ovat hyviä mutta peräänkuulutan kyllä myös sitä että valiokunnassa näitä yksityiskohtia vielä tarkastellaan ja ja katsotaan eri eri toimijoiden näkökulmasta vielä tarkemmin ja tarvittaessa nostetaan nostetaan vielä puutteita esiin

kalastus jos mikä on tunteita herättävä asia ja siinä mielessä on tietysti hyvä että aina kun jotain tehdään niin tehdään huolella ja tietysti siinä mielessä ainakin minulle tuli ehkä yllätyksenä koko tämän lain avaaminen näin vaalienkin alla koska kuitenkin kesti yhden seitsemän vuotta kun näitä asioita silloin huolella pohdittiin siinä mielessä olisinkin että olette hyvin tietoinen siitä että ainakin kalastuslain kymmenes pykälä ja sitten sadasyhdeksästoista pykälä ovat aiheuttaneet paljon keskustelua ja kymmenes pykälä siinä mielessä että kausilupien käyttöönotto ei saa johtaa siihen tilanteeseen jossa kalastuskohteet varataan pelkästään ylä lapin paikkakuntalaisten käyttöön ja mitä tulee niin vaikka edustaja lohi täällä aina yleensä puhuukin hyvin ottaisin kuhan esille eli kuhan aseman koska kuha jos mikä on arvokala ja sitä myös usein väärin sitten ryöstökalastetaan eli sadanteenyhdeksänteentoista pykälään pitäisi saada myös kuha mukaan
arvoisa puhemies kiitoksia ministerille erittäin paljon että tämä kalastuslakiasia saatiin eteenpäin lausuntokierroksellahan oli esitys jossa oli kaksikymmentäseitsemän pykälää joitten kohdalta lakia tulisi kehittää koska kyse oli niin isosta lakimuutoskokonaisuudesta tässä hyvää oli se että nyt kaksi tärkeintä asiaa saatiin eteenpäin eli pykälä ja sitten menettämisseuraamusasia vielä tästä kymmenennestä pykälästä nyt sitten tämä on todella tärkeä ja merkittävä asia suomen saamelaisalueella eli kyse on euroopan ainoasta alkuperäiskansasta nyt meitä on pitkän aikaa eduskunnassa syytetty siitä että me emme ole huomioineet saamelaisten asioita oikealla tavalla nyt on onneksi saatu semmoinen

arvoisa rouva puhemies kuten edustaja skinnari minäkin olin hieman yllättynyt että kalastuslaki päätettiin avata mutta se viesti mitä tällä esityksellä halutaan antaa on mielestäni hyvä me emme hyväksy salakalastusta ja me haluamme kalakantojemme olevan kestävällä tasolla se on erittäin hyvä ja tärkeä viesti ja valiokunta perehtyy näihin yksityiskohtiin varmasti tarkasti sitten jatkotyössä

kestävällä tasolla se vaatii meiltä monenlaisia toimenpiteitä se vaatii sitä että me eun kalakiintiöistä päätettäessä pidämme voimakkaasti esillä tunnistettua salakalastusta jota eun yhteisillä vesialueilla tapahtuu ja joka tekee niistä kalakiintiöistä hieman toimimattoman keinon tarkkailla kalakantojen kestävyyttä kun ei tarkasti tiedetä mitä määriä mitäkin kaloja nostetaan sen lisäksi meidän on jatkettava työtä sen eteen että vaellusesteitä poistetaan joista ja puroista sen työn tulisi olla määrätietoisempaa kuin tähän asti on keinoja jotka ovat aika helppoja siltarumpuja pitää osata asentaa oikein väärin asennettuja voidaan korjata mutta sitten on vaikeampia päätöksiä itse näen että että esimerkiksi pienen tuoton vesivoimaloihin on voitava puuttua ja ne on voitava purkaa pois padot ja vesivoimalat muutenkin ovat ovat iso kysymys vaelluskaloille mutta jos me haluamme että ne ovat kestävällä tasolla niin näihin toimenpiteisiin pitää ryhtyä olisin kysynyt ministeriltä mikä on näkemyksenne mikä olisi teidän mielestänne seuraava askel me voisimme tehdä enemmän tällä hetkellä vaellusesteiden poistamiseksi ja toisekseen mikä tämä arvo salakalastetulle kalalle tulee sitten niin kuin suurin piirtein olemaan itseisarvoiselle olennolle on vaikea määrittää hintaa

arvoisa rouva puhemies tässä hallitus on tehnyt aivan oikeansuuntaisen linjauksen ja esittää muutoksia kalastuslaissa juuri niihin kahteen pykälään joissa muutostarvetta on aivan toden totta havaittukin kalastusoikeuden sääntelyllä ylä lapissa ja sen historialla on pitkät jäljet alkaen lapinkylän kalastusoikeuksista ja tämä lakiesitys mielestäni vie nyt oikeustilaa parempaan suuntaan ja oikeaan suuntaan hyvää on myös se että alle kahdeksantoista vuotiaille paikkakuntalaisille kalastusluvasta ei säädetä perittäväksi maksua lainkaan se edistää kalastusharrastusta lasten ja nuorten parissa ja en myöskään voi pitää sitä minkäänlaisena uhkana kalakannoille

täällä jo esiin nousseen kuhan osalta että kun kuhallekin on kuitenkin määrätty selvä alamitta

arvoisa rouva puhemies on aivan erinomaista että tämä lakimuutos saatiin aikaiseksi ja uskoakseni tässä asiassa on käyty paljon keskustelua niin tämän talon sisällä kuin tuolla julkisuudessa siitä mikä olisi oikea muoto tärkeää on kuitenkin että ylä lapissa paikallisten ihmisten oikeudet turvataan se on hieno asia ja nimenomaan niin että heillehän paikallisina ihmisinä mielestäni kuuluu sen alueen seutukunnan luonnonvarojen hallintaoikeus on tässä laissa nyt hyvin turvattu mielestäni ja olen ollut kuulevinani että myös lapista tulleet kansanedustajat ovat tästä asiasta olleet varsin yksimielisiä mikä sinänsä on erittäin hyvä asia toinen asia on tämä menetysseuraamus vaelluskalojen salakalastusta on ikävä kyllä ollut hämmästyttävän paljon ja nyt kun tämä lakimuutos tulee voimaan saadaan vähän kovempia välineitä puuttua tähän vaelluskalojen kantojen elvyttäminen tulevina vuosina on yksi suomen suurimpia velvollisuuksia muun muassa tiedän että kotimaakunnassani kuurnan voimalaitoksen lähellä tehdään paljon töitä sen eteen että vaelluskalakannat elpyisivät ja nyt sitten jos salakalastuksella torjutaan tämä hyvä pyrkimys niin kyllä tässä asiassa on ministeri aivan oikeassa nyt pitää puuttua asiaan vahvalla kädellä

rouva puheenjohtaja haluan myös osaltani kiittää ministeriä tästä esityksestä että se on täällä näin lappilaisena kansanedustajana ylä lapin asukkaat saavat takaisin kausiluvan virtavesiin vuoden kaksituhattakuusitoista kalastuslain uudistuksessa keskeinen tavoite oli uhanalaisten kalakantojen suojelu ja kestävän kalastuksen järjestäminen muun muassa rokastus kiellettiin verkkomääriä rajoitettiin ja saaliin myyntioikeutta rajattiin ammattikalastajien osalta

ylä lapissa lakimuutos herätti luonnollista aiheellista tyrmistystä kun paikalliset laitettiin turistien kanssa samalle lupaostosluukulle onneaan koettelemaan näen kyllä tältä osin että tässä tämä vääryys korjataan ja siitä iso kiitos ministerille

arvoisa puhemies en niinkään tohdi ottaa kantaa oikeudenmukaisuuteen ylä lapin kalastusoikeutta koskevassa kiistassa se on pitkä tarina siinä on ollut monia vaiheita mutta saatan uskoa siihen ministerin vilpittömään pyrkimykseen että tällä haetaan hänen puheenvuorossaan esittämiä perusteltuja näkökantoja tavoitteen toteuttamiseksi hyvä niin mutta minä teen kyllä luokkaliittoa nyt edustaja tolppasen kanssa ja kysyn onko ministerin mahdollista näitä hänen omassa puheenvuorossaan tuomia peräti vakavia kalastuksen elinkeinolliseen harjoittamiseen liittyviä haittatekijöitä kommentoida tässä yhteydessä sillä niin merimetsot kuin hylkeetkin muodostavat peräti vakavan ongelman ja siihen puuttuminen on kyllä kieltämättä ollut vähän kuin veden kirnuamista hallituksen puolella
otetaan kaksi vastauspuheenvuoroa sen jälkeen puhujalistalle
arvoisa puhemies totta kai myöskin olen sitä mieltä että on hyvä tämä ylä lapin asia tietenkin ihmettelen sitä miksi sama ei voisi koskea myöskin teno ja näätämöjoen vesistöjä taikka tuulomajoen ja paatsjoen vesistöjen lohen ja taimenen nousualueita mutta siihen tuskin kannattaa mennä todellakin

ennen muuta hylkeet aiheuttavat ongelmia kuten ministeri varmasti ihan hyvin tietää niin muun muassa merenkurkun kalastus on lähestulkoon kuollut sen takia että puolikkaita lohia ei voi käyttää hyödyksi sieltä nousee tämän kokoisia vonkaleita joissa keskellä on kahdenkymmenen sentin aukko kun siitä on haukattu pala jotakin tälle asialle täytyy voida tehdä ihminen käy kuussa mutta me emme saa yhtä hyljeongelmaa hoidettua kalastuksen osalta toivoisin todella että ministeri puuttuisi tähän asiaan ja kertoisi nyt niistä toimista mitkä tällä hetkellä ovat menossa

jatkan vielä itse lakiesityksestä tähän kokonaisuuteen siinä mielessä arvoisa ministeri että kyllä itse olisin halunnut että tässä olisi nyt kunnolla kuitenkin käsitelty ne valtakunnalliset strategiat tehty ne rauhassa katsottu kalavarojen hoitosuunnitelmat ja kuultu kaikkia asiantuntijaosapuolia tästä tilanteesta tulee nyt anteeksi vain vähän hätäilyn makua tätä näin kiireellä tehdään sitten palaan vielä tähän kymmenenteen pykälään siinä mielessä että kyllä minä ainakin haluan puolustaa myös kalastusmatkailuyrittäjiä heidän elinkeinojaan ja myös sitä että muillakin kuin paikallisilla on mahdollisuus vierailla siellä ja kalastaa kyllä se on siinä mielessä asia jota meidän pitää uskaltaa puolustaa me kaikki muistamme mitä kaksi kesää sitten tapahtui esimerkiksi tenolla kun moni yrittäjä soitti ja sanoi että heillä elinkeino loppuu ja konkurssi on edessä tästä on kysymys arvoisa ministeri
täällä näyttää olevan debattitarvetta ja vielä jonkin aikaa kun ministeri on paikalla otetaan nämä debattipuheenvuorot ja sitten ministerin vastaukset ja sitten mennään seuraavaan asiakohtaan eli puhujalista jää sitten iltaan edustajat maijala kalmari lohi myllykoski nämä ovat siis viimeiset debattipuheenvuorot tässä vaiheessa
arvoisa puhemies ihmettelen edustaja skinnarin puheenvuoroa hän on suomen vapaa ajankalastajien puheenjohtaja ja hän sanoi että tämän lain valmistelu ja esille tuominen on yllätys miten se voi olla yllätys koska tästähän on keskusteltu koko tämän vaalikauden ajan joka puolella kala asioista keskusteltaessa ja tuotu esille mitä kaikkia asioita pitäisi tehdä että saadaan kehitettyä tätä lakia eteenpäin nyt sitten yksi olennainen asia mikä jäi tässä vaiheessa pois tästä laista ovat nämä kalastonhoitomaksuasiat ja raha millä tätä koko asiaa pyöritetään elikkä mehän tarvitsemme varoja siihen että saadaan neuvontaa alueitten hoitoa ja valvontaa ja nämä kaikki raha asiat ovat nyt jääneet rempalleen nyt sitten tilanne on se että tämän vuoden alusta on pitänyt alkaa tekemään töitä kalatalousalueitten rakentamiseksi ja ainakin sen takia tämä olisi jo aikaisemmin pitänyt tehdä että me voimme rahoittaa rahoittaa jollakin tavalla ja

menettämisseuraamuksen sekä kalojen arvon määrittäminen on erittäin tärkeää uhanalaisten ja taantuvien kalalajien kannalta ja on hienoa että että se hallitusohjelman kirjaus jossa vaadittiin huolehtimaan suomalaiseen elämänmuotoon liittyvien metsästyksen ja ja kalastuksen mahdollisuuksista toteutuu tässä nyt myös ylä lapin osalta nämä ovat asioita joissa täytyy ottaa toki huomioon omistajuus ja täytyy ottaa huomioon matkailuasiat ja luulen että tämä kokonaisuus on nyt hyvin tasapainoinen ja käymme sen rauhassa sitten valiokunnassa vielä

arvoisa puhemies minusta täällä on aivan oikein nostettu esille myös huoli kalastusmatkailuelinkeinosta ja sen kehittymisestä se ei suoranaisesti nyt tähän hallituksen esitykseen sinänsä liity mutta mutta jos siitä jotain sanoo niin minusta siinä tärkeintä on kuitenkin kaksi tekijää yksi on se että meidän on pakko tunnustaa että tämä suomen ja norjan välinen tenojoen kalastusta koskeva sopimus ei ole paras mahdollinen meidän kannaltamme ja sen täytäntöönpanossa vielä pitäisi pyrkiä tekemään toimenpiteitä jotta me pystyisimme paremmin turvaamaan sen että matkailuyritykset pystyvät myymään lupia ja varmistamaan sen että sinne pääsevät sitten esimerkiksi yritysporukat kalastamaan niin että he voivat varmistaa sinne tullessaan että kaikki voivat sinne joelle mennä toinen on sitten paljon laajempi kysymys meidän kalastuspolitiikka laajemmin meidän pitää varmistaa että että lohi ja muut vaelluskalat pääsevät nousemaan jokiin niin että me turvaamme lohen poikastuotannon kaikissa olosuhteissa tämä pitkällä tähtäimellä turvaa myös merikalastuksen ja ja kalakantojen suojelun

arvoisa rouva puhemies on hyvä että keskustellaan asioista ja pitää vaelluskalojen osalta erottaa kaksi eri asiaa puhumme teno sopimuksesta joka on valtiosopimus ja sitten me puhumme vaelluskalojen muutoin olevista kalakannoista edustaja lohi jo nimensä perusteella tuntee nämä asiat erittäin hyvin nimenomaan pitää nähdä se eroavaisuus siinä mitä on valtiosopimusten mukainen päätöksenteko ja miten me itse voimme kansallisessa lainsäädännössä tehdä sen että perämerellä ja meillä tuolla satakunnassa merikarviallakin pystytään lohta pyytämään kaupalliseen

että se on

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies demokraattiseen oikeusvaltioon kuuluu jokaisen kansalaisen oikeus ilmaista mieltään ja samalla valtiovallan tehtävä on myös turvata että jokainen ihminen kykenee ilman ulkopuolisten häiriötä ja esimerkiksi uhkaa väkivallasta käyttämään tätä perustuslaillista oikeuttaan tässä esityksessä ehdotetaan nyt poliisille pidentämistä jotta poliisi kykenee turvaamaan jokaisen oikeuden ilmaista mieltään rauhassa tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislain seitsemättä pykälää esityksessä ehdotetaan että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta kuten mielenosoituksesta olisi tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kaksikymmentäneljä tuntia ennen kokouksen alkamista nykyisin ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi tuntia ennen kokousta määräajan jälkeenkin tehdyt ilmoitukset olisivat päteviä jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle tämä siis mahdollistaa edelleen niin sanottujen spontaanien mielenosoitusten järjestämisen poliisin lakisääteisenä tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä tämä saattaa edellyttää ennakkosuunnittelua riskiarvion tekemistä neuvotteluidenkin käymistä mielenosoituksen järjestäjien kanssa erityisten liikennejärjestelyiden tekemistä ja muita ennakollisia toimenpiteitä ilmaisuvapauden käyttämiseen tarve ennakollisten toimenpiteiden tekemiselle korostuu laajuudeltaan suurempien mielenosoitusten yhteydessä nykyisellä sosiaalisen median aikakaudella laajojakin mielenosoituksia ja niiden vastamielenosoituksia ja vastamielenosoitusten vastamielenosoituksiakin on mahdollista järjestää erittäin nopealla ajalla erityisesti laajoja ja mahdollisia vastakkainasetteluja aiheuttavia mielenosoituksia ajatellen on olennaista että ilmoitusaika on riittävän pitkä koska se mahdollistaa tarvittavat ennakkotoimenpiteet poliisin tehtäviin suomessa järjestetään vuosittain satoja mielenosoituksia ja muita yleisellä paikalla pidettäviä kokouksia pelkästään helsingissä niitä järjestettiin viime vuonna nelisensataa nykyinen kuuden tunnin ilmoittamisaika on osoittautunut ongelmalliseksi niissä tosielämässä esiintyneissä tilanteissa joissa laajasta tai muutoin poliisin erityistä varautumista edellyttävistä mielenosoituksista on ilmoitettu niukin naukin kuuden tunnin määräaikaa noudattaen nykylakihan mahdollistaa vaikkapa ison mielenosoituskulkueen järjestämisen helsingin ydinkeskustassa kuuden tunnin varoajalla kuuden tunnin määräaika onkin liian lyhyt tällaisessa tilanteessa jotta voidaan turvata jokaisen turvallisuus osoittaa mieltään esityksen tarkoituksena on ja muiden yleisellä paikalla järjestettävien kokousten häiriötön kulku ehdotetulla ilmoittamisajan pidentämisellä pyritään siten turvaamaan kokoontumisvapautta mitä jo kansainväliset ihmisoikeussopimukset valtiovallalta edellyttävät
sitten puhujalistalle edustaja sarkkinen otetaan sitten debatti kun yksi puheenvuoro on pidetty
arvoisa puhemies vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemän säädetty laki yleisistä kokouksista kolmas pykälä kuuluu seuraavasti jos yleinen kokous on aiottu pidettäväksi yleisessä paikassa taivasalla on kirjallinen tahi suullinen ilmoitus siitä viimeistään kuusi tuntia ennen kokouksen määräaikaa tehtävä kaupungissa poliisikamariin tahi missä sellaista ei ole pormestarille tahi järjestysmiehelle ja maalla kruununvoudille tahi nimismiehelle kuitenkin saa myöhemminkin tehdyn ilmoituksen pitää pätevänä jos viranomainen ei harkitse siitä olevan haittaa suomalaisella kokoontumisvapaudella ja siihen liittyvällä lainsäädännöllä on siis pitkä ja kunniakas historia kuten saimme kuulla kokoontumisvapaus oli yksi niistä perustavanlaatuisista oikeuksista joita suomalaiset menestyksellisesti vaativat tsaarin venäjän vallan alaisuudessa suomalaisten työn ja toiminnan tuloksena kokoontumisvapaus saavutettiinkin tsaarin aikainen vuoden tuhatyhdeksänsataaseitsemän laki yleisistä kokouksista joka on yksi suomalaisen vastarinnan saavutuksista sääti yleisten kokousten ilmoitusajaksi kuusi tuntia saavutuksella on siis historiallista ja symbolista kansallista arvoa jota ei tulisi hukata kevyin perustein nyt käsillä olevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislakia siten että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta olisi tehtävä ilmoitus poliisille nykyisen kuuden tunnin sijaan vähintään kaksikymmentäneljä tuntia ennen kokouksen alkamista ilmoitusajan pidentämistä perustellaan poliisin toimintaedellytyksillä

sekä osallistua niihin kokoontumislaissa tarkoitettu ilmoitus ei siis ole lupa lisäksi myöhemminkin tehtyä ilmoitusta voidaan lain mukaan pitää pätevänä jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle

siinä ilmoitusaikaa esitettiin muutettavaksi nykyisestä kuudesta tunnista jopa kolmeen vuorokauteen kun nyt esitetään ajan nostamista yhteen vuorokauteen esityksen voi siis sanoa menneen parempaan suuntaan kiitos siitä ja hyvä niin kiitosta esityksen parantumisesta voi antaa erityisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoille jotka huomasivat esityksen suppeasta lausuntokierroksesta huolimatta tämän ongelman ja nostivat sen esiin ilmeisen menestyksekkäästi kun ilmoitusajan pidennystä on nyt lyhennetty arvoisa puhemies eteen tulee punninta perusoikeuksien ja vapauksien suhteesta esitys vaikuttaa olevan valmisteltu ennen kaikkea poliisin tarpeesta lähtien kuitenkaan poliisin työn helpottaminen ei voi olla tyhjentävä peruste kun kyse on kiinteästi perus ja ihmisoikeuksilla suojatun oikeuden heikennyksestä poliisin resurssihaasteisiin tulisi ensisijaisesti vastata poliisin resursseja lisäämällä ei puuttumalla kansalaisten perusoikeuksiin nykyiselläänkin suurin osa mielenosoituksista ilmoitetaan poliisille selvästi aikaisemmin kuin lain sallimassa vähimmäisajassa yhteiskunnassa tulee toisaalta joskus esiin tilanteita joissa mielenosoitus halutaan järjestää pikaisesti jopa samana päivänä tällainen tarve saattaa ilmetä esimerkiksi ennakoimattoman ja yllätyksenä tulevan kansainvälisen tapahtuman tai kotimaisen poliittisen tai viranomaispäätöksen takia toisaalta on olemassa tarve varmistaa poliisin kyky turvata kaikki mielenosoitukset ja esityksessä on perusteltu huomio siitä että ilmoitusajan merkitys korostuu jos mielenosoitus kohdistuu tai vaikuttaa välittömästi tai välillisesti johonkin erityistä suojelua vaativaan ihmisryhmään arvoisa puhemies toivon että valiokuntakäsittelyn aikana lakimuutoksen tarvetta ja perusteita arvioidaan huolellisesti on punnittava heikentääkö ehdotettu muutos mielenosoitusten järjestäjien ja osallistujien kokoontumisvapautta mielenosoitusvapautta ja sananvapautta ilman että tämä olisi osoitettu välttämättömäksi ja oikeasuhtaiseksi oikeasuhtaiseksi saavutettuun hyötyyn nähden on punnittava onko kokoontumisvapauden rajoitus oikeasuhtainen tavoiteltaviin hyötyihin eli poliisin toimintamahdollisuuksiin ja mielenosoitusten ja yleisen järjestyksen turvaamisen varmistamiseen nähden toivon että valiokunta kuulee käsittelyssä viranomaisten lisäksi laajasti myös kansalaisyhteiskunnan toimijoita joihin tämä lakimuutos keskeisesti vaikuttaa
no niin ja sitten mennään debattikeskusteluun

puhemies tämä lakiehdotus seuraa aikaa missä tilanteessa nyt ollaan sosiaalisen median kontekstissa yli sata vuotta sitten säädetyt lait eivät ole enää nykypäivää näen ihanteellisena mahdollisuutena sen että kun ennakkoilmoitusaika pitenee niin poliisi ja mielenosoituksen järjestäjä voisivat tehdä yhteistyötä enemmän jotta järjestys ja rauha mielenosoituspaikalla säilyisivät jolloin myös mielenosoituksen sanoma tulisi tällä tavoin paremmin perille esimerkiksi ranskan keltaliivien mielenosoitus alkoi polttoaineen hinnan korotuksista mutta eskaloitui aivan muuksi yleiseksi sisäpoliittiseksi mielenilmaisuksi olisi tärkeää että mielenosoitukset pysyvät niissä rajoissa mitä on ilmoitettu

arvoisa puhemies tässä edustaja sarkkinen käytti mielestäni kriittisen puheenvuoron edustaja kivelä käytti myös mielestäni asiallisen puheenvuoron tämä on iso periaatteellinen kysymys ennakkoilmoitusajan pidentäminen on kyllä mielestäni perusteltua osin niistäkin syistä mitkä lain perusteluissa on todettu että mielenosoitusten luonne ja kulttuuri ovat voimakkaasti kuitenkin pitää muistaa että historiallisesti meillä on ollut kolmekymmentä luvulla kaikenlaista mielenosoitusta ja muilutusta ja muuta joissa ei ennakkoilmoituksista pidetty kiinni mutta me elämme tätä päivää minä en voisi hyväksyä tätä lakiesitystä jollei se pitäisi sisällään että säilytetään myöskin nykyinen

hallituksen esitys tuntuu perin omituiselta aivan kuten edustaja sarkkinen totesi kysymys on yli vuotta vanhasta oikeudesta jonka tsaari nikolai kahteen aikoinaan suomen kansalaisille myönsi on on todella omituista että tänä päivänä hallitus esittää perusoikeuksien heikentämistä sadankymmenen vuoden takaiseen tilaan verrattuna hallituksen esityksen perusteluissa on vedottu muun muassa siihen että eri maissa on hyvin erilaisia käytäntöjä mielenosoitusten

suhteen mutta olennainen kysymys suomen perustuslain ja suomalaisten perusoikeuksien näkökulmasta on se onko perusteltua heikentää kansalaisten perusoikeuksia siitä mikä on tilanne nyt mielestäni hallituksen esityksen ei ainakaan riittävästi löydy tälle pohjaa
arvoisa rouva puhemies edustaja sarkkinen arvosteli sitä että esitys olisi tehty liikaa poliisin näkökulmasta itse ymmärtäisin niin että poliisin näkökulma tarkoittaa mahdollisuutta suojata mielenosoittajia erilaisilta häiriöiltä ja ongelmilta ja tässä mielessä kyse ei ole poliisin näkökulmasta vaan mielenosoitusoikeuden turvaamisesta tämä on myös vastaus edustaja hassille joka näki että tässä heikennetään perusoikeuksia yhtä hyvin voisi tässä niitä vahvistetaan kun mielenosoittajien turvaaminen tehdään helpommaksi itse pidän tämmöistä kahtakymmentäneljää tuntia ihan ihan hyväksyttävänä kolme vuorokautta olisi minustakin ollut liikaa edelleen olen samaa mieltä siitä että on tärkeätä säilyttää näiden niin sanottujen spontaanien mielenosoitusten mahdollisuus siten kuin laissa nytkin on koska esimerkiksi kansainväliset tapahtumat jonkin meidän naapurimaan miehittäminen vaikkapa kyllä aiheuttaisivat välitöntä reaktiota kansalaisten keskuudessa

arvoisa puhemies voisin jatkaa tästä spontaanista mielenosoituksesta eli siitä millä tavalla varmistamme sen että niin sanottua epäsuosittua mielipidettä

pääsee myös yhtä lailla tasa arvoisesti osoittamaan

kun tulee nopeita tilanteita sitten lisäksi minäkin mieluummin lisäisin poliisien resursseja enkä pidentäisi nelinkertaiseksi sitä ilmoittamisen aikaa mutta ymmärrän ymmärrän kyllä ajan hengen kun otamme huomioon mitä euroopassa tapahtuu ja ihmiset ovat hyvin pettyneitä moniin moniin asioihin esimerkiksi ranskassahan on tällä hetkellä kaaos sitten haluaisin kysyä ministeriltä siitä että kun on mielenosoitus niin monta kertaa siitä sitten joku toinen porukka suuttuu kun joku osoittaa mieltä tai jotenkin tuntuu että että tuo porukka ei saisi osoittaa mieltä ja niistä tulee helposti väkivaltaisia miten tähän voitaisiin paremmin puuttua puuttua minä ymmärrän että tällä lakiesityksellä sitä nyt haetaan mutta mutta oikeasti siis muitakin keinoja pitää olla kuin pelkästään se että poliiseilla on enemmän aikaa miten muuten voitaisiin resursoida

arvoisa puhemies myös minä pidän tätä lakiesitystä hyvänä ja toivottuna tämä kahdenkymmenenneljän tunnin ilmoitus on varsin kohtuullinen koska se myös mahdollistaa tosiaan niin kuin tässä ministerin puheenvuorossa kävi selväksi nämä spontaanit mielenosoitukset mitkä nekin ovat tietenkin ihan ok totta kai ihmisillä pitää olla mahdollisuus ilmaista mieltä suomessa poliisien mahdollisuudet toimia tällaisessa asiassa on mielestäni tärkeä näkökulma ja heille pitää antaa ilmoituksella aikaa mahdollisuus järjestää se tilaisuus niin niin kuin täällä edustaja zyskowicz sanoi mielenosoittajien turvallisuus pitää turvata mutta myös ihmisten jotka

kysyn vielä ministeriltä miten suomen hallitus suhtautuu siihen kun aina keskustellaan siitä kasvojen peittämisestä voisiko sitä asiaa pohtia myös tässä yhteydessä

hallituksen esitys on varsin hyvä on tärkeää huolehtia meidän perustuslaillisesta oikeudesta kokoontua kokoontua ja ilmaista mielipidettä toisin sanoen järjestää ja osallistua mielenosoitukseen mutta näkisin että tämän toteutumiseksi on toisaalta yhtä tärkeää huolehtia yhteiskunnan järjestyksestä ja turvallisuudesta myös heidän turvallisuudestaan jotka ovat osallistumassa mielenosoitukseen

vuorokauden päästä ja tämä esityshän mahdollistaa myös sen spontaanimman nopeammin järjestäytymisen
arvoisa rouva puhemies vaikka tämä esitys on muuttunut varsin paljon kohtuullisempaan suuntaan siitä syksyn pöyristyttävästä kolmen vuorokauden esityksestä niin minä suhtaudun tähän kyllä edelleen kriittisesti tämän pyrkimyksen siitä että halutaan taata meidän jokaisen oikeus osoittaa mieltä turvallisesti mutta haluan samassa yhteydessä muistuttaa että valtaosa suuri enemmistö meistä osoittaa mieltään rauhanomaisesti ja lain puitteissa on valtavan iso periaatteellinen kysymys millä perusteella me heikennämme perusoikeuksia ja tässä nämä perustelut lähtevät poliisin resursseista poliisin toimintaedellytyksistä minä näkisin viisaampana kulkea sitä tietä että varmistetaan poliisille riittävät resurssit ennen kuin heikennetään meidän perusoikeuksia tässä on valtava periaatteellinen kysymys ja valiokunnalla on kyllä todella haasteellinen tehtävä arvioida sitä onko tämä esitetty muutos nyt oikeasuhtainen saavutettavaan hyötyyn nähden ja toivon että valiokunta työskennellessään kuulee kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjä laajasti

puhemies jaan myös itse tuon edustaja pakkasen huolen naamioitumisesta mielenosoituksissa ja kuulisin mielelläni ministeriltä onko siihen asiaan suunnitteilla toimenpiteitä kyseenalaistaisin myös tämän useita kertoja esitetyn lähtökohdan että tässä varsinaisesti heikkenisi jokin oikeus koska niinhän on että poliisin on se mielenosoitus turvattava onhan nähty että ilman poliisin läsnäoloa mielenosoituksissa käydään monesti väkivaltaisiksi ja tapahtumat muuttuvat sellaisiksi

on tarkasteltu ilmeisesti viimeksi vuonna yhdeksänkymmentäkahdeksan jolloin keinot kutsua nopeasti koolle isoja turvatoimia vaativia kokoontumisia olivat aivan toisenlaiset kuin tänä päivänä ja ymmärrän siinä mielessä tämän lakiesityksen perusteet tässä kuitenkin säilyy se mahdollisuus spontaanin mielenilmaisun järjestämiseen

rouva puhemies tämä ennakkoilmoitusajan pidentäminen on varmasti ihan hyvä asia jos näin katsotaan mutta täytyy tietenkin olla näissä kysymyksissä varovainen siinä ettei kokoontumisvapautta lähdetä rajoittamaan sen paikkaamiseksi ettei poliisille ole osoitettu riittäviä resursseja me olemme viime päivinä saaneet lukea siitä että itä uudellamaalla on liian vähän poliiseja rikostutkintaan tutkimaan näpistelyjä ja muita saati sitten

jäävät tekemättä tietenkin välittömät turvallisuuteen liittyvät tehtävät pyritään hoitamaan mutta jos niitä poliiseja ei ole itä uudellamaalla niin ei niitä meillä ole tuolla lapissakaan enontekiön kunta on ollut poliisitta jo pitkään puhutaan pinta alaltaan tosi isosta kunnasta ja voi vain ihmetellä sitä ihmisten kynnys ylipäänsä ottaa yhteyttä poliisiin nousee koska he tietävät jo että poliisi on kaukana ja ei ole hetkessä takaisin eli nämä ovat sellaisia tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi tuon esityksen yhteydessä

arvoisa puhemies tietysti valtaosa mielenosoituksista suomessa hyvin rauhanomaisia hyvää tarkoittavia kansalaispuheenvuoroja jotka toteutetaan lain puitteissa valitettavaa vain on se kuten tiedän jopa valitan valitan omasta kotikaupungistani että kaduilla kuljetaan sellaisten lippujen kanssa jotka eivät kuulu demokraattiseen kansanvaltaan ja niihin sisältyy kaksi riskiä toinen että näihin marssijoihin osoitetaan väkivaltaisuutta esimerkiksi erilaisilla esineitten heittämisillä ja toinen on se että tulee vastamielenosoituksia joiden tarkoituksellinen pyrkimys onkin luoda vastakkainasettelu tämän vuoksi minusta on poikkeuksellisen tarpeellista että ministeriön esittämä lakiesitys saadaan hallittavalla tavalla avoimessa suvaitsevaisessa vapaassa yhteiskunnassa toteutettua niin kuin se tässä tässä tuodaan esille tässä mielessä olen kyllä täysin samaa mieltä joidenkuiden kollegoiden kanssa siitä että kolme vuorokautta olisi ollut kohtuuton ratkaisu mutta tässä on erinomaisella tavalla kirkko keskellä kylää sillä lisäyksellä johon edustaja gustafsson täällä viittasi

rouva puhemies oma näkemykseni on kyllä se että kokoontumisvapauteen ei pitäisi ilman riittäviä perusteita perusteita puuttua ja nimenomaan tätä hallituksen lakiesitystä vaivaa nyt se että tässä näitä riittäviä perusteita ei ole esimerkiksi perusteluista ei käy ilmi se kuinka paljon viime vuosina on järjestetty tällaisia nopean aikataulun mielenilmauksia ja minkälaisia ongelmia niistä on poliisille mahdollisesti seurannut

en myöskään pidä perusteltuna sitä että viitataan käytäntöihin

perusoikeudet ovat heikommalla tasolla kuin meillä meillä suomessa eli jos muissa maissa on huonompia käytäntöjä niin miksi meidän pitäisi siihen suuntaan suomessa mennä eikö pikemminkin pitäisi ottaa huomioon nämä eri suunnista tulevat viestit siitä että poliisin resurssit todellakin ovat heikot siitä on uutisoitu aika huolestuttavalla tavalla viime viime päivinä ja käsitykseni on on että jo viime kaudella oltiin tilanteessa jossa suomen poliisin resurssit olivat alhaisemmalla tasolla kuin muissa pohjoismaissa
arvoisa puhemies kun on kysymys perusoikeuksien rajoittamisesta niin kuin tässä lakiesityksessä on tietysti tärkeää että keskustellaan tällä tavalla myös kriittisesti ja asiaa valaistaan hyvin hyvin monipuolisesti ja on ihan selvä että tämä hallituksen esitys liittyy myös poliisin resurssikysymykseen

se mihin edustaja huhtasaari viittasi että tällä on yhtymäkohta myös ilmaisunvapauteen pitää tietysti paikkansa ja siihen liittyen on on hyvä todeta että tässähän ei ole kysymys siitä että luotaisiin ikään kuin viranomaisille enemmän valtuuksia kieltää mielenosoituksia vaan tässä on lähinnä kysymys siitä että viranomainen voi ajoissa paremmin kuin tällä hetkellä varautua siihen että mielenosoituksia järjestetään ja ottaa huomioon ne riskit joita niin kuin edustaja kanerva muun muassa tässä viittasi tänä päivänä esiintyy ehkä aikaisempaa enemmän eli mielenosoituksissa kansalaisten turvallisuus ei tule sillä tavalla taatuksi kuin aikaisemmin sen takia tämä hienoinen lisä tähän varautumiseen on tarpeen ei siksi että haluttaisiin rajoittaa mielenosoittamisen tai sananvapauden oikeutta vaan vaan että turvallisuus

arvoisa puhemies ensinnäkin meillä kokoontumisvapaus on perustuslaillinen oikeus mutta on kaikkien osapuolten etu että mielenosoitukset pystytään turvaamaan ja häiriöt ennakoimaan niin ettei kenellekään koidu fyysistä tai muuta haittaa esityksessä mainitaan että mielenosoitusten rinnalla vastamielenosoitukset ovat lisääntyneet ja saattaa olla että suuret mielipide erot johtavat tällaisiin suuriin yhteenottoihin niin kuin on käynytkin ilmoitusajan ilmoitusajan pidentämisellä kyetään juuri antamaan poliisille täällä on puhuttu että on pientä resurssipulaa aikaa järjestää työvuorot että se kykenee turvaamaan nämä mielenosoitukset poliisillehan on kirjattu lakiin velvoite turvata kokoontumiset

ei ole sellainen että se estäisi tai rajoittaisi kokoontumisvapauden toteuttamista ja kun katsotaan täältä hallituksen esityksestä tämä on euroopan muihin valtioihin verrattuna melko lyhyt tämä on maltillinen ja kannatettava

arvoisa puhemies olen hieman liikuttuneena kuunnellut kuinka moni on täällä huolissaan siitä että puututaan perusoikeuksiin perussuomalaiset ovat yrittäneet saada aikaiseksi keskustelua siitä että kokoontumisvapaushan toteuttaa sitä että ihminen voi ilmaista itseään siksihän hän sinne menee elikkä siten se kytkeytyy myös keskeiseen perusoikeuteen eli sananvapauteen nyt viime aikoina toimenpiteet

hankkeen joka on vihapuhetta vastaan mutta olisin toivonut että se vihapuhe vihdoin määriteltäisiin meille tuomarit ovat hieman ihmeissään siitä että heitä koulutetaan vihapuheeseen kun sitä ei edelleenkään rikoslaissa ole edes määritelty ja oikeastaan toisena vinkkinä antaisin oikeusministerille semmoisen idean että olisi puheen puolesta projekti eli olisi puhujatoria tai muuta nyt meidän ainoa vastauksemme siihen vastakkainasetteluun on se että me rajoitamme ihmisten puhumista sen sijaan että me toisimme heidät keskenään juttelemaan se olisi toinen ratkaisu nyt me vain haluamme tukkia kaikkien suut onko tämä ratkaisu siihen että pääsemme yhteisymmärrykseen
joudun täällä valitettavasti rajoittamaan puheenvuoroja mutta seuraavaksi edustaja tolppanen

nimenomaan sananvapauden ja missä vaiheessa vedetään se raja että niitä pyritään ikään kuin hankaloittamaan ehkä se ei vielä ole tässä mutta toinen asia mikä tässä on on nimenomaan nämä

vastamielenosoitukset miten he sitten toimivat tuskin he tietävät milloin mielenosoitus on ennen kuin sitten vasta kun se on ja sitten toinen asia väkivaltaiset mielenosoitukset en usko että kukaan joka

järjestää tulee ilmoittamaan siitä yhtään kenellekään yhtään aikaisemmin eli tavallaan tätä olisi ehkä hyvä vielä vähän kirkastaa ja vielä tärkeämpää olisi se että saataisiin se

yhteensä seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä poliisia silloin oltaisiin oikealla tasolla silloin mielenosoitukset pystyttäisiin

puhemies someaikakausi haastaa tässäkin asiassa ja itse lähtisin siitä että poliisin resurssien näkökulmasta voi olla vähän hankalaa tehdä lainsäädäntöä joka puuttuu perusoikeuksiin eli kannattaa olla varovainen näitten suhteen esitys on toki mennyt parempaan suuntaan sikäli että enää ei puhuta kolmesta vuorokaudesta spontaanit tai sanotaan nopeasti järjestettävät mielenosoitukset saattavat syntyä tunneissa on helppoa nähdä tilanne jos vaikkapa jossain tulee terrori isku että sen jälkeen suomessakin haluttaisiin järjestää nopeasti vaikkapa kynttilämielenosoitus uhrien muistoksi siinä voi olla kyse tunneista tai vaikkapa viime päivinä uutisissa on ollut miten nuori saudinainen pakeni pakkoavioliittoa ilmeisesti bangkokiin koko asia oli niin sanotusti käsitelty muutamassa noin vuorokaudessa mutta olisi täysin mahdollista että tällaisissa tilanteissa joku haluaisi vaikkapa järjestää mielenosoituksen suurlähetystön edessä tukemaan tätä nuorta naista tällaisten tilanteiden takia kannattaa olla hyvin varovainen siinä pitääkö meidän pidentää mielenosoitusten ennakkoilmoitusaikaa mielestäni nykyinen kuusi tuntia on aika hyvä

arvoisa puhemies salissa on mainittu sana poliisi aika monta kertaa ja kiitän puhemiestä että puhemies antoi myöskin poliisille puheenvuoron kun pohditaan poliisin resursseja ja ja muita niin kehotan hallituspuolueitten edustajia katsomaan peiliin kolmen neljän edellisen hallituskauden aikana poliisin resursseja on merkittävästi vähennetty minä iloitsen jokaisesta sanasta joka tässä salissa sanotaan että halutaan poliisin resursseja lisätä minä toivon totta tosiaankin että se pitää myöskin seuraavalla hallituskaudella mutta arvostamani edustaja edustaja gustafsson puhui erinomaisen viisaasti ja hyvin edustaja gustafsson on oivaltanut tämän lain sisällön hän kiinnitti huomiota nimenomaan siihen että tarkoitus ei ole lisätä poliisin valtaa tai poliisin mielivaltaa vaan nimenomaan mahdollistaa se että poliisi lisäresursseillaan kykenee turvaamaan mieltään osoittavien henkilöiden fyysisen koskemattomuuden tämä on kaiken a ja o poliisin täytyy pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja turvata mieltään osoittaneiden henkilöiden fyysinen koskemattomuus siihen tällä lakiesityksellä pyritään

arvoisa rouva puhemies mieluisaa kuunneltavaa niin moni kansanedustaja hallitus oppositio akselin yli ja ja puoluerajojenkin yli on sitä mieltä että poliisien määrän lisääminen on tälle kansalle ja kansalaisille turvallisuuden lisäämistä ja toivon että seuraavan hallituksen aikana tässä asiassa päästään eteenpäin on se sitten seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä tai jotain enemmän tai vähemmän ei tietenkään automaattisesti riitä turvaamaan kansalaisten kokoontumisvapauden ja sananvapauden käyttämistä erilaisissa tilaisuuksissa niin kuin edustaja kanerva hyvin toi esiin liehuu mitä merkillisimpiä lippuja tehdään mitä merkillisimpiä käsitervehdyksiä tai käydään vastamielenosoitukseen ja nämä tilaisuudet usein eskaloituvat jopa väkivallan käytöksi olisin kysynyt vielä ministeriltä millä tavalla te näette tämän täällä jo aikaisemminkin kysytyn kasvojen peittämisen tai lippujen liehuttelun onko tällä lakiesityksellä työkaluja torjua sentyyppistä

arvoisa puhemies minä olen myös erittäin tyytyväinen siihen että lähes jokaisessa puheenvuorossa on mainittu poliisien resurssit ja ja kasvattaa poliisien määriä ja voisi kuvitella että se viesti sitten tästä välittyy eteenpäin ja onneksi se on siltä osin välittynyt jo että sisäänottomäärät tampereen poliisikoululla ovat ymmärtääkseni nousseet jo kolmestasadasta neljäänsataan eli siellä on päästy jo liikkeelle siinä että lisää poliiseja koulutetaan ja se osittain tätä tilannetta auttaa mutta varmasti pitää myös jatkaa tämän lakiesityksen osalta aika pitkälle näen asian samalla tavalla kuin edustaja kanerva joka tässä aikaisemmin mainitsi että ongelma nimenomaan liittyy

hyvin kohtuullinen ja kaikki näkökulmat huomioiva ratkaisu onnistuttu
arvoisa puhemies tarve turvata mielenilmaukset on tärkeä ja olennainen näkökulma jota nyt peilataan ilmoitusvelvollisuuden pidentämisestä aiheutuvan kokoontumisvapauden rajaukseen tämän yksittäisen asian lisäksi on olennaista miettiä onko kokoontumisvapauden rajoittaminen oikea periaatteellinen tie vastata poliisin resurssitarpeeseen mutta arvoisa puhemies nykyisin ja jatkossakin poliisilla on mahdollisuus sallia mielenosoitus myös ennakkoilmoitusaikaa lyhyemmällä ajalla tämä on tärkeä asia erityisesti jos ilmoitusaikaa nyt pidennetään merkittävästi kysyisinkin ministeriltä että käytetäänhän jatkossakin mahdollisuutta tulkita että spontaaneja mielenosoituksia voidaan järjestää jos mielenosoituksesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle vaikka ilmoitusaika olisikin jo kulunut umpeen eli käytetäänhän jatkossakin tätä mahdollisuutta sallia spontaanit mielenosoitukset ikään kuin hyvin vapaalla harkinnalla

arvoisa puhemies kiitos hyvistä kysymyksistä tämän hankkeen tarkoitus on vahvistaa ja turvata perusoikeuksien toteutumista suomessa tämän hankkeen tarkoitus ei ole kaventaa perusoikeuksia ilmaisunvapautta tai sananvapautta asian uutisointi lähti täysin väärille jengoille väärästä otsikosta hallitus haluaa rajoittaa mielenilmaisua onneksi otsikko korjattiin myöhemmin mutta kyse on nimenomaan siitä että

valtiolla on euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan velvollisuus turvata jokaisen oikeus ilmaista mieltään kipeistäkin aiheista olkoon seksuaalivähemmistöjen asioita tai hallituksen kritiikkiä tai mitä tahansa ilman ennakkolupia tai ilman valtiovallan kontrollia mutta tämä ennakkoilmoitus ei ole lupa vaan sen tarkoitus on nimenomaan varmistaa se että valtiovalta täyttää ihmisoikeussopimuksen velvoitteensa siitä että jokainen saa ilmaista vaikkapa rautatientorilla mieltään ilman että vastamielenosoittajat voivat uhkailla vaikkapa seksuaalivähemmistöjen mielenosoituskulkuetta tai toisinpäin

sitten rautatientorin edessä hankkeen tausta on näissä asioissa ja mitä tulee nyt näihin kysymyksiin poliisien resursseista niin kyse on poliisin toimintaedellytyksistä eli siitä kyetäänkö sinänsä riittävilläkin resursseilla järjestämään tie poikki että kulkue pääsee kulkemaan turvaamaan yleisön kulkeminen ja sivullisten kulkeminen ja ennalta ehkäisemään se etteivät aggressiiviset vastamielenosoittajat esimerkiksi pääse pääkulkueen kimppuun tai toisinpäin eli tässä ei ole kyse siis välttämättä siitä että poliisilla olisi liian niukat resurssit vaan siitä onko aikaa valmistautua siitä on kyse sitten kysyttiin miksi on kansainvälistä vertailua eri maihin ruotsissa on lähes viikon ennakkoilmoitusaika ja jopa lupa useissa maissa on neljän viiva viiden päivän lupia espanjassa jopa kymmenen päivän ennakkoilmoitusaika kansainvälinen vertailu kuuluu lainvalmisteluun sen takia se on siellä piste ja mitä tulee sitten tähän yleisesti niin en mitenkään haluaisi nähdä sellaista keskustelua että tällä hankkeella halutaan perusoikeuksia jostain syystä heikentää tässä on nimenomaan kyse siitä miten yhteiskunnassa jossa keskustelu polarisoituu voimakkaasti silti turvataan ihmisille ilmaisunvapaus turvallisesti ja suomen poliisi täyttää tämän tehtävän äärimmäisen hyvin jatkossa ripauksen verran paremmin toimintaedellytyksin

arvoisa puhemies on hienoa että kulttuuritoimintaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan nykyinen laki on peräisin yhdeksänkymmentä luvun alkupuolelta niin pitkältä ajalta joten aika on toimintakenttä on muuttunut vuosien saatossa melkoisesti muun muassa kulttuuritoiminnan tavoitteiden määrittely ja asukkaiden osallistumisen edistäminen ovat kannatettavia tavoitteita esitys onkin suurimmilta osiltaan mielestäni hyvä me jätimme kuitenkin edustaja savion kanssa mietintöön vastalauseen arvostan puolueeni tavoin suomalaisen kulttuuriperinnön hyvin korkealle tältä osin hallituksen esityksessä on parantamisen varaa kansallisperinteemme varjeleminen jää esityksessä niin sanotusti vajaaksi kotiseutumuseoiden tai tuleville sukupolville kulttuuriperintöä välittävien toimijoiden taloudelliset edellytykset tulisi turvata esityksessä paremmin monissa kunnissa vallitsee tiukka taloudellinen tilanne ja kulttuuripalvelut eivät tunnetusti ole ahdingossa olevien kuntien prioriteettilistan kärjessä tähän liittyen kuntasektoria näivettävät indeksijäädytykset tulisi perua kulttuuritoimialan osalta lisäksi kannamme huolta kotiseutututkimuksen ja kulttuuripalvelujen tulevaisuudesta nyt on leikattu arvioimatta tarpeeksi perusteellisesti rahojen pois vetämisen vaikutuksia esimerkiksi juuri kotiseutututkimukseen tämän kaltainen toiminta nakertaa pitkässä juoksussa arvaamattomalla tavalla kulttuuritoimintaamme me perussuomalaiset esitämmekin näistä syistä sivistysvaliokunnan mietintöön vastalausetta joka sisältää kaksi lausumaehdotusta vaikka ne esitetäänkin seuraavassa istunnossa niin varmistuksen vuoksi jotta edustajat pystyvät tutustumaan näihin hyviin lausumaehdotuksiin luen ne tässä eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin valtionosuusrahoitukseen kohdistuvien indeksijäädytysten peruuttamiseksi siltä osin kuin ne kohdistuvat kuntien kulttuuritoimintaan ja toinen eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin joilla säästöpäätösten vaikutukset kotiseutututkimukseen ja kulttuuriin arvioidaan

arvoisa puhemies vaihdankin puheeni sisällön rakennetta ja jatkan tuosta edustaja elomaan puheenvuoron loppuosasta jossa toit esille nämä perussuomalaisten vastalauseet luitte kaksi lausumaehdotusta minulta on kysytty mikseivät sosiaalidemokraatit ole olleet tukemassa näitä lausumaehdotuksia kun ne näyttävät kivoilta totean seuraavat asiat niistä ei neuvoteltu etukäteen voin yleisesti sanoa että yhteistyö perussuomalaisten kanssa on sujunut kohtuullisesti mutta nämä tulivat ihan puskista käsittelyn yhteydessä nyt kun niihin paremmin sitten perehdyin tulee poliittinen uutinen toivon että media kuuntelee jossain tarkasti perussuomalaisilla ei ole budjettivastalauseessa eikä vaihtoehtobudjetissa kulttuurille kuin kolme miljoonaa euroa kotiseutumuseolle eli teidän ensimmäinen lausumanne jossa esitätte valtionosuusrahoitukseen kohdistuvien indeksijäädytysten peruuttamista on ihan tyhjää puhetta se kumpuaa tyhjyyttä sosiaalidemokraateilla oli omassa budjettivaihtoehdossaan ja me myöskin äänestimme siitä kaksitoista miljoonaa euroa museoiden teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistukseen

että näin koen tämän nyt kyllä ihan tämmöiseksi poliittiseksi populismiksi jos nyt uskallan näitä sanoja käyttää joitten käyttöä olen koettanut välttää sitten teillä on toinen lausuma jossa edellytätte että säästöpäätösten vaikutukset kotiseutututkimukseen ja kulttuuriin arvioidaan se nyt on varmaan itse kullekin kotiseutututkimus kotiseutumuseot ja niin edelleen

jää nyt sitten nähtäväksi miten ryhmämme äänestyksessä tähän kakkoslausumaan suhtautuu mutta näen että siinäkin nyt on takana enemmän tämmöinen perussuomalaisten poliittinen viritys kuin välttämättä nyt ihan ihan sitten vakavaa kulttuuripolitiikkaa arvoisa puhemies toisesta näkökulmasta toteaisin sen miksi tässä ei ole esimerkiksi sosiaalidemokraattien vastalausetta sekä tämä hallituksen lakiesitys että

sitä näkemystä joka on kirjattu tähän mietintöön ja tämä kohta on yksimielinen valiokunta toteaa että taiteen ja kulttuurin käsitteiden merkitys lakiesityksen yhteydessä on avattu selkeästi ja monipuolisesti hallituksen esityksessä tulee esille sekä kuntien kulttuuripalveluiden välinearvo

palvelee koko pirkanmaata ja laajasti koko koko suomen suomen kansakuntaa sitten myöskin on syytä todeta kun puhuimme tästä yhteiskuntapoliittisesta merkityksestä että myöskin tiedämme sen että kulttuurilla on koko ajan kasvava merkitys rooli kansantaloudessa suomessakin lähes neljä prosenttia työvoimasta työskentelee kulttuurin toimialalla ja ja se on merkittävä asia sitten myöskin tässä meidän mietinnössä nostetaan vahvasti esille kulttuuriperinnön vaaliminen perinteinen kulttuuri taiteet tapahtumat kirjastotoimi ja niin edelleen ja myöskin korostamme kulttuuriympäristön merkitystä osana kulttuuria se liittyy jokaisen kansalaisen elämään ja on jatkuvasti läsnä kertoen alueen historiasta ja juurruttaen asukkaan kotiseutuunsa arvoisa puhemies tässä puheenvuoroni

puhemies hyvin merkittävästä asiasta eli kulttuurista ja sitten myös kuntien roolista tämän tärkeän kulttuurityön turvaamisessa ja tukemisessa katselin tätä valiokunnan mietintöä ja olen hyvilläni siitä että valiokunta selkeästi alleviivaa omassa kannanotossaan esimerkiksi sitä että kulttuuri on nähtävä osana peruspalveluja osana kuntien peruspalveluja minusta on tärkeää huomata että kansalaisten hyvinvoinnissa iso osa tulee siitä ja että voimme vahvistaa henkistä hyvinvointia juuri sillä että mahdollisuus olla luova mahdollisuus toimia kulttuurin parissa mahdollisuus nauttia kulttuurista ja taiteesta kuuluu joka ikiselle se kuuluu meille kaikille keskeinen korostus mitä me sosiaalidemokraatit omassa kulttuuriajattelussamme korostamme kulttuuri kuuluu kerta kaikkiaan kaikille ja olen hyvilläni siitä että myös tässä valiokunnan mietinnössä tätä

esitellessään tätä valiokunnan mietintöä hyvin totesi myös sen että tässä on nähty kulttuurin ja taiteen merkitys laaja alaisesti mikä on hyvin tärkeää paitsi että kulttuurilla ja taiteella on merkittävä itseisarvo tänä päivänä sillä tiedetään myös olevan entistä enemmän vaikutuksia ihmisten terveyteen hyvinvointiin niin henkiseen kuin jopa fyysiseen hyvinvointiin sillä on valtava merkitys aluetalouksille elinkeinojen mahdollisuuksille kehittyä paikalliselle työllisyydelle kaikelle tälle olen myös siitä tyytyväinen että valiokunta toteaa mietinnössään muun muassa niin kulttuurin merkityksen hyvinvoinnille ja sitä kautta myös sosiaalipoliittisen ulottuvuuden kuin sitten esimerkiksi kulttuurin merkityksen kaiken kaikkiaan ja roolin kansantaloudessa siellähän kerrotaan muun muassa se että jo kuusi pilkku kahdeksan prosenttia euroopan bruttokansantuotteesta tulee

liittyvien asioiden kautta tietenkin minäkin pirkanmaalaisena voisin todeta että meillä se on toden totta nähty on ihanaa tulla maakunnasta missä taide ja kulttuuri kukoistavat muistan aina esimerkiksi erään tutkimuksen mikä meidän maakunnassamme tehtiin ja mikä varmasti pätee myös muualla siellä pirfest tutki mikä merkitys aluetalouksille on sillä että meillä on festivaaleja kulttuuritapahtumia alueellamme se oli aivan valtava se oli se oli reilussa vuodessa yli kaksisataa miljoonaa hyvää aluetalouteen ja kaikki voivat ymmärtää sen että merkitys on silloin valtava ja iso oli myös iloista kun olin jokin aika sitten

voisiko sanoa yhteistyöelimen tai tällaisen yhteistyöporukan eli kulta ryn kokouksessa jossa käsiteltiin näitä asioita taiteen kentän kesken siellä totesin että hienoa työtä on tehty muun muassa sitran ollessa mukana tässä kun on tehty tällaiset arviot että mikä on kulttuurin vaikuttavuus vaikka työllisyysnäkökulmasta mikä on kulttuurin vaikuttavuus osallisuuden osallisuuden näkökulmasta mikä on kulttuurin vaikuttavuus terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta mikä mikä osaamisen näkökulmasta osallisuuden kaiken tämän ja se oli todella varmasti mekin kaikki sen materiaalin saamme käyttöömme ja voimme sitä sitten hyödyntää myös omassa ajattelussamme kun haluamme toivottavasti tukea kulttuuria nyt ja ja myös tulevaisuudessa tämä tästä yleisestä sitten mitä tulee tähän edustaja gustafssonin huomioon niin myös minua hämmästyttää se jos on niin että perussuomalaiset valitettavasti eivät ole vaihtoehtobudjetissaan resursseja turvanneet valtionosuuksien valtionosuuksien pitämiseen nykyisellä tasolla ja vieläpä nostamiseen nimittäin meillä on sosiaalidemokraatteina siihen kyllä selkeät sitoumukset koska näemme sen että että tällä hetkellä vaikkapa sillä miten kehittyy orkestereiden museoiden ja teattereiden valtionosuusjärjestelmä on iso merkitys tulevaisuudessa se on sitä kulttuurin ja taiteen tukemista mikä kohdistuu tasaisesti ympäri suomea joka maakuntaan nythän on tekeillä tämä vos uudistus mistä tiedämme ja olemme täälläkin käyneet keskusteluja että nyt sitä aiotaan toteuttaa tulevana vuotena siten että rahoitusta on varattu jonkin verran museopuolen vosin eteenpäinviemiseen ja sitten esittävien taiteiden vapaiden ryhmien käyttöön mutta nämä ovat hyvin pieniä summia ne eivät vielä riitä ja olisi hyvin tärkeää saada tämä uudistus siten läpi että siihen kerta kaikkiaan resursoitaisiin tarvittava lisäeuromäärä se on erittäin merkittävää muun muassa valtiovarainvaliokunta kun teki mietinnön budjetista totesimme siinä ihan yksimielisesti ponnenkin kautta minkä sivistys ja tiedejaostossa käsittelimme että eduskunta edellyttää että tämä vos uudistus viedään eteenpäin riittävin resurssein alleviivaan riittävin resurssein nimittäin kun tätä uudistusta lähdettiin tekemään niin aluksi ministeri grahn laasonen totesi että pitäisi tulla kustannusneutraalisti ja kaikki ymmärtävät että se johtaa vain näihin katastrofeihin että esitettiin välillä jopa tampereen työväen teatterille

arvoisa herra puhemies minäkin totean että tänään puhutaan tärkeästä asiasta kun puhutaan kulttuurista

tähän ehdotettuun lakiin siis lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet valtion viranomaisten tehtävät kunnan asukkaiden osallistuminen kehittämistehtävä yhteistyö sekä tiedon tuottaminen ja toiminnan arviointi ja samalla sitten muutettaisiin ajan tasalle kunnan tehtäviä ja ja valtionrahoitusta koskevat säännökset lain lähtökohtana on siis kulttuuriin ja taiteeseen liittyvän luovan toiminnan edistäminen ja kaikkien väestöryhmien yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriin taiteeseen ja sivistykseen sinänsä tämän lakiesityksen merkittävintä antia lienee se että että tässä ehdotetaan valtakunnallista ja yhteneväistä tiedonkeruuta ja kuntien kulttuuripalveluista tiedonkeruujärjestelmää jonka tarkoituksena on parantaa nykytilaa sen suhteen että tietäisimme millä millä tavalla kulttuuripoliittiset tavoitteet eri kunnissa eri puolilla suomea toteutuvat tällaista valtakunnallista valtakunnallista tietoa tarvitaan ja ja tiedon keruuta kulttuuripalveluiden tilasta lämpimästi lämpimästi kannatan koska tiedossamme on että että eri puolilla suomea kulttuuritoiminnan järjestämisessä ja kulttuuripalveluiden kehittämisessä on hyvin erilaisia tilanteita ja että erityisesti tässä tilastoinnissa on aika merkittäviä kuntakohtaisia eroja esimerkiksi jos jos ajattelemme että maakuntauudistus tulisi tulisi voimaan sehän nyt on tällä hetkellä kysymysmerkki ehdimmekö siitä tällä kaudella päättää ja jos maakunnat perustetaan tai perustetaan tämmöiset laajemmat väestövastuualueet joille mahdollisesti sitten tulevaisuudessa siirtyy sotea ja muuta niin siinä yhteydessä on hirveän tärkeää mielestäni päivittää käsitys siitä mitkä kulttuuripalvelut toiminnat ja rahoitus kuuluvat kunnille ja mitä sitten taas nämä uudet maakunnat voivat tehdä kun tästä päätetään niin muun muassa siinä kohtaa on hirveän tärkeää että me tiedämme minkälaiset kulttuuripalvelurakenteet eri eri kunnissa eri puolilla suomea on tämä esitys tukee keskeisiltä osin tulevaisuuden sivistyskuntia ja tunnistaa taiteen ja kulttuurin monipuolisen ja tärkeän merkityksen kuntalaisille ja kunnan elinvoimalle ja tulevien rakenteellisten uudistusten kuten esimerkiksi maakunta ja sote uudistus toteutuessa kuntien tehtävät suuntautuvat nykyistä vahvemmin tälle sektorille elikkä sivistys kulttuuri ja vapaa ajanpalveluiden järjestämiseen itse näen tässä hallinnollisessa planetaarisessa uudistuksessa sikäli kuin se etenee mahdollisuuden tosiaankin paitsi vahvistaa kulttuurin roolia kunnissa tuoda sen uutena vahvana elementtinä sinne maakuntiin esimerkiksi itse olen puhunut aikaisemmin hyvin voimakkaasti sen puolesta että että kulttuuriprosenttiperiaate voitaisiin laajentaa myös esimerkiksi sote sektorille ja näen mahdollisuuksia siinä että jos soten määrärahat siirtyvät maakunnille myös siellä voitaisiin ottaa käyttöön tämä kulttuuriprosenttiajatus jos me oikeasti uskomme siihen että kulttuuri tuottaa hyvinvointia eikä se ole pelkästään tämmöistä lämmintä puhetta silloinhan olisi hyvin perusteltua ajatella että myös soten määrärahojen sisällä pieni prosentti olkoon se vaikka aluksi puoli prosenttia ellei prosentti voitaisiin käyttää nimenomaan siihen että kulttuuria tuotaisiin esimerkiksi vanhustentaloihin tai päivähoitoon ja ja niin edelleen sinne missä ihmiset ovat ja missä se parantaisi ihmisten hyvinvointia pidän hirveän ansiokkaana tässä valiokunnan lausunnossa sitä että että valiokunta korostaa kulttuurin merkittävää roolia kansantaloudessa sehän on kasvava ja jos verrataan vaikka muihin pohjoismaihin suomella olisi mahdollisuuksia kasvattaa kulttuurin osuutta bruttokansantuotteesta ja sen merkitystä työllisyydessä työpaikkojen luojana kaikki että ilmastonmuutos ilmaston kriisi on meidän ajan kaikkein merkittävin uhka ja merkittävin ongelma ja meidän täytyy tulevaisuudessa siirtää esimerkiksi työllistämisen määrärahoja ympäristöä saastuttavilta aloilta sellaisille aloille joilla joilla ympäristöhaittoja ei synny esimerkiksi tässä kohtaa on on mielekästä tarkastella sitä voidaanko tätä kautta kasvattaa kulttuurin ja taiteen määrärahoja siirretään pois sieltä ympäristöä saastuttavilta aloilta sinne missä missä palvelut eivät ympäristöä sitten haittaa vaan parantavat ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia keskimäärin kulttuuri tuottaa nyt jo kuusi pilkku kahdeksan prosenttia euroopan kansantuotteesta ja suppeammin määriteltynä kulttuurin toimiala työllistää asiantuntijalausunnon mukaan prosenttia työvoimasta ja kasvun edellytyksiä todellakin on kulttuurin osuus kaikista kulutusmenoista on neljä pilkku seitsemän prosenttia ja yksityisistä kulutusmenoista viisi pilkku kahdeksan prosenttia kulttuurin kuluttaminen tosiaan on pääsääntöisesti ympäristöystävällistä kulutusta verrattuna moneen muuhun kuluttamiseen eli tässä lakiesityksessä on paljon hyvää mutta jos katsoo kulttuurin määrärahoja ja kulttuuripolitiikkaa kokonaisuutena siinä olisi monenlaista kehittämisen varaa ja ja toivon todella että seuraavissa hallitusneuvotteluissa esimerkiksi vos uudistukseen palataan sillä tavalla että sen toteuttamiseen myöskin varataan riittävät määrärahat ensi kaudella

kun perussuomalaiset esittävät kulttuurin puolesta edistyksellisiä asioita se ei näköjään kelpaa sdplle ilmeisesti väärä taho väärä puolue esittää edistyksellisiä asioita

ja sitten me kannatamme niin se sopisi paremmin tässä on kaksi selvää lausumaa joko sdp tulee niitä kannattamaan tai sitten ei kannata me perussuomalaiset pidämme kulttuuriperintöämme ja kulttuuria ylipäätään erittäin tärkeänä asiana ja henkilökohtaisesti ei varmaan ollut mikään ihme että puhun myös pöntössä kulttuurin puolesta koska olen elänyt ammatissani parikymmentä vuotta kulttuurin saralla ja siitä on tullut leipäni niin jotenkin tiedän mistä puhun kiitän myös alanko kahiluotoa siitä että hän otti esille luovien alojen merkityksen hyvinvoinnin ja työllisyyden kannalta kulttuurin puolesta pitäisi olla tosiaan mikään yllätys perussuomalaissa on valtavan paljon ihmisiä jotka ovat kulttuurin kannattajia ja edistyksellisiä siinä suhteessa minun on on todettava että sosiaalidemokraattien populismi vaalien edellä hipoo jo aivan huippua tällä hetkellä aloitetaan nyt eläkeläisistä satosesta ja ja tullaan nyt vaikka tähän kohtaan mutta ojennan myös hyvin neuvottelevan käden edustaja gustafssonin puoleen nimittäin myös erittäin hyvää oppositioyhteistyötä sivistysvaliokunnan puolella ja toivon että se jatkuu edelleen
arvoisa puhemies niin kuin puheessani totesin perussuomalaisten toiminta ja lausumaesitykset tämän asian kohdalta kävivät niin että lausumat tuotiin kokouksen jo käynnissä ollessa ja kyllä toimintakulttuuri on se että jos halutaan saada muut puolueet ja oppositioryhmät mukaan niin niistä keskustellaan yhdessä näistä olisi voitu hyvin sorvata yhteinen mielestäni parempikin lausuma jos tahtoa olisi ollut tämä nyt

tai profiilin kohotus eikä siitä nyt sen isompaa numeroa mutta pakkohan tämäntyyppiseen asiaan on puuttua sillä ei ole mitään tekemistä sosiaalidemokraattisen kulttuuripolitiikan kanssa koko sosiaalidemokraattinen työväenliike on itse asiassa syntynyt kulttuuriliikkeenä työväentaloilla kansalaisten kirjastotoiminnan käynnistymisen yhteydessä torvisoittokuntien ja ja muitten tämmöiset heitot ihan omaan arvoonsa

arvoisa puhemies on juuri näin kuin edustaja gustafsson tuossa sanoi itse mielelläni aina näkisin että näitä asioita edistettäisiin parhaiten niin että jotta esimerkiksi nyt tämä kulttuurin välttämättä tarvitsema ja ansaitsema lisärahoitus voisi toteutua tulevina vuosina olisi hyvin tärkeää että jokainen puolue täällä jo ennen vaaleja selkeästi voisi vaikka sitoutua siihen että toteutetaan vos uudistus ja turvataan siihen ne

hyvin kannattaa ja minkä puolesta voidaan äänestää niin olisi varmasti hyvä että myös omissa vaihtoehtobudjeteissa oltaisiin rahallisesti varauduttu tähän se meitä hämmästytti että teidän vaihtoehtobudjetissanne tähän ei oltu pennin hyrälää pistetty
arvoisa puhemies katsoin tuosta monikulttuurisuuden sivuilta tämmöisestä kansalaisopistosta että mitä kulttuuri on kulttuuriin kuuluu taide ja kirjallisuus ajattelun ja tuntemisen tavat toimintatavat mallit tunteet kehonkieli elintavat perinteet perusoikeudet vakaumukset kun mietin keskusteluja täällä eduskuntasalissa ja eduskuntasalin ulkopuolella niin perussuomalaiset ovat hyvin vahvasti pitäneet esillä suomalaisuutta suomalaista kulttuuria suomalaista luontoperintöä suomen kieltä suomalaisuutta olemme puhuneet siitä että että suomessa tulisi olla maassa maan tavalla en oikein näe sitä että me emme panostaisi kulttuuriin koska kulttuuri on laaja käsite esimerkiksi asenteet suomen kieli opitut tavat en oikein ymmärrä miten pitäisi ajatella että niihin täytyy olla joku raha se on olemassa oleva asia joka täytyy olla viitanen varmaan saa kohta uuden puheenvuoron hän ei koskaan malta oikein kuunnella kun muut puhuvat sitten ottaisin esille

ilta sanomien jutun vuodelta kaksituhattakuusitoista jota katselin siellä oli käyty läpi sitä mitkä puolueet ovat esimerkiksi myyneet eniten suomen kansallisomaisuutta minä minä näen kansallisomaisuuden yhtenä kulttuurisesti erittäin tärkeänä asiana koska on valtio kulttuuri ihmiset ja kansallisomaisuus siihen kuuluvat myös meidän keskeiset keskeiset yhtiöt täällä on on aika paljon lueteltu sdpläisiä urpilaisesta taaksepäin ja fortumia ja carunaa nyt viime hallituskaudelta viimeisimpänä niin että en minä nyt tiedä onko sosiaalidemokraateilla nyt niin hirveästi varaa hurskastella siitä mitä suomalaisuuden ja suomen kulttuurin eteen ja suomen kansallisomaisuuden eteen on tehty

nyt gustafssonkin jo hermostui taisi taisi mennä aika

hyvin tyypillistä mistä edustaja elomaa puhui että että ollaan aina kovin vahvasti esillä juuri ennen vaaleja ja vaalipuheissa minä en tiedä oliko se nyt alun perin jo useampi satanen se eläkelupaus ja se pikkuhiljaa laskee ja mitä nyt tulee näihin mitä kolmekymmentä luvulla tai joskus on perustettu niin valitettavasti meidän puolue ei ole ollut silloin vielä vielä hengissä silloin emme ole valitettavasti päässeet osallistumaan tähän mutta nyt tehdään tietysti politiikkaa tätä päivää ja tulevaisuutta varten mutta näihin on hyvä palata aina nämä nämä ovat tietysti asioita mistä mistä te ette mielellään puhu mutta onneksi media tuo näitä välillä välillä esille tämäkin oli tämäkin oli ihan hyvä artikkeli joka tässä yksi päivä pompahti esiin ja tämä kannattaa tuolta katsoa

edistäminen sillä tavoin että eri väestöryhmät pystyisivät myös osallistumaan ja hyödyntämään tämän alueen tärkeitä elementtejä lailla on myös se tarkoitus että huomioitaisiin paremmin paikalliset olosuhteet ja eri väestöryhmien erilaiset tarpeet ja odotukset niin kuin tässä on käytetty monia hyviä puheenvuoroja edellisessä edustaja meri toi esiin sen kuinka tavattoman laaja käsite kulttuuri on siihen kuuluu hyvin hyvin laaja kirjo erilaisia elementtejä me kristillisdemokraatit olemme kanssa paljon tuoneet esille sitä kuinka tärkeää on paitsi tietysti ottaa käyttöön ja hyödyntää uusia nykyaikaisia kulttuurielementtejä myös huolehtia siitä että meidän kulttuuriperimäämme kuuluvat tärkeät kulttuurin elementit siirtyvät myös seuraaville sukupolville ja tässä kaikessa nyt kun annetaan ehdotus kuntien kulttuuritoiminnasta toki on erittäin tärkeää että pyritään huolehtimaan myös niistä riittävistä resursseista eli niistä resursseista joilla luodaan niitä toimintaedellytyksiä kulttuurilla on paljon vaikutuksia ja tällä alueella on myös paljon mahdollisuuksia kun me ajattelemme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä lapsia nuoria aikuisia ja myös sitä isoa joukkoa ikäihmisiä yksinäisyyttä syrjäytymistä ja niin edelleen niin kulttuurilla ja sen eri elementeillä on kyllä tässä paljon mahdollisuuksia ja näkisin että meillä on paljon sellaisia käyttämättömiä mahdollisuuksia myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tässä alanko kahiluoto aiemmassa puheenvuorossa mainitsi esimerkiksi ikäihmisten palvelut ajattelen kotipalveluja vanhainkoteja erilaisia hoitoyksiköitä musiikki taide erilaiset kulttuurin elementit siellä käytettyinä ovat helposti toimeen ja päivän työhön liitettäviä mukaan otettavia ja ne kyllä voivat luoda paljon enemmän terveyttä ja hyvinvointia kuin käsittääkseni noin keskivertoisesti suomessa ollaan toistaiseksi ymmärretty kun me ajattelemme kulttuuritoimintaa kuten moneen kertaan on sanottu niin tietysti resurssit ovat yksi keskeinen elementti mutta sitten tietysti se kulttuuriympäristö myös kun suunnitellaan suunnitellaan kaupunkia suunnitellaan liikenneyhteyksiä rakennettua ympäristöä ja myös niitä tärkeitä luontoelementtejä joita tänä päivänä tässä salissa ollaan jo nostettu esiin niin kaikkiin näihin liittyy myös paljon kulttuurisia elementtejä joita voisimme hyödyntää huomattavasti nykyistä

ihan alkuun tässä nyt vain totean että kyllä minä kovin tarkasti koetin kuunnella sitä tulisiko perussuomalaisilta jokin selitys sille miksi heidän vaihtoehtobudjetissaan ei selkeästi esitetä lisämäärärahoja kulttuuritoimen valtionosuusindeksien jäädytyksen purkamiseksi koska te tässä ponnessa jota te nyt haluatte täällä esittää esitätte että näin toimittaisiin silloin tietenkin olisi aika loogista että olisi myös esitettynä varat siihen meillähän on meillähän on kaksitoista miljoonaa eli sekä jäädytyksen purku että sitten tulevan vos uudistuksen rahoitukseen liittyviä

olen yrittänyt kovasti puhua erilaisissa tilaisuuksissa kun olen kohdannut kulttuurin alalla toimivia ihmisiä sekä myös muiden poliittisten puolueiden kanssa ollessani samoissa keskustelupöydissä että olisi hyvin tarpeen että me kaikki voisimme sitoutua omissa puolueemme ohjelmissa siihen että esimerkiksi muutamia

me me sijoitamme tulevaisuuteen me tulemme saamaan sillä paljon työllisyyttä ja kasvua me tulemme saamaan henkisen hyvinvoinnin kasvua ihmisten luovuuden kasvua sitä kautta koko koko kansantaloudelle valtavasti hyvää niin uskoisin että tämä sitoutuminen ja tämä panostus kannattaisivat ja me me olemme juuri sosiaalidemokraatteina esimerkiksi julkistaneet oman kulttuuripoliittisen ohjelmamme toivon että kaikki siihen tutustuvat siitä on kovasti sanottu että se on hyvä ohjelma ja siinä muun muassa sitoudutaan tähän prosenttiperiaatteeseen mistä toivoisin myös muiden puolueiden ottavan koppia puhemies eli minun lähtökohtani on koko ajan hakea tässä konsensusta ja ja toivoisin että ennen vaaleja esimerkiksi kun käydään näitä keskusteluja ihan yleispolitiikastakin myös kulttuuripoliittinen

varautuneet näihin rahasummiin ja tulevaisuutta ajatellen myös ohjelmissamme ja myös tähän mennessä olemme halunneet toimia niin että että niitä niukkojakin voimavaroja voisimme jonkin verran kohentaa
arvoisa herra puhemies

perustuslain seitsemästoista pykälä oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin sen kolmannessa momentissa sanotaan että saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan eli siis koko maassa on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan kunnat ovat kulttuuritoiminnan ydin hyvin monessa asiassa ja olen todella tyytyväinen kokonaisuudessaan tässä on kulttuuria käsitelty monipuolisesti koska se on meille kaikille erittäin tärkeä asia mutta nyt sitten otan saamelaisasian tässä esille yritin lukea lakiesityksen yritin lukea tämän mietinnön ja tässä oli muuten erittäin vähän otettu huomioon alkuperäiskansa saamelaiset joita on tällä hetkellä koko suomessa saamelaiskäräjien vaaliluettelossa on tällä hetkellä kymmenentuhatta henkilöä ja siinä luettelossahan on mukana vain osa

heistä asuu kolmellatuhannella saamelaisalueella seitsemällätuhannella muualla suomessa lisäksi on meitä metsälappalaisia ja muita joilla saamelaiskulttuuri on hyvin voimakkaasti meidän verissämme ja asioissa esillä monessakin paikassa tässä laissa kuntien kulttuuripuolen asioista mikä nyt on käsittelyssä

mainittu saamelaiset ainoastaan viidennessä pykälässä jossa sanotaan saamelaisten kotiseutualueen kunnissa on huolehdittava että saamenkielisen saamenkielisen ja suomenkielisen väestöryhmän tarpeet otetaan huomioon samanlaisten perusteiden mukaan perustuslaissa todellakin edellytetään että saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan ja minun mielestäni tässä lakiesityksessä on nytten kyllä alimitoitettu täysin saamelaisasiat ja sekin on huono puoli että kun minä katsoin keitä siellä valiokunnassa on kuultu niin ei siellä ole saamelaisia kuultu ollenkaan toivottavasti kun tätä asiaa viedään eteenpäin jatkossa huomioidaan että saamelaisuus on paljon paljon muutakin kuin pelkkää kieliasiaa se on laajassa mittakaavassa kulttuuri toivottavasti tämä asia menee nyt jatkossa eteenpäin

edustaja maijala käytti erittäin hyvän ja tärkeän puheenvuoron voi olla näin tulkitsen sen nyt parhaalla mahdollisella tavalla että kuitenkaan kun tässä pykälässä oli näinkin vahvasti tämä saamelaisasia sanottu se ei muistaakseni lausunnoissa asiantuntijakuulemisessa noussut esille olisi pitänyt välitän tämän kritiikin myöskin valiokunnan puheenjohtajistolle vastaisuuden varalle tämä oli niin painava puheenvuoro että minä luulen että se on syytä tallentaa tämä toistu arvoisa puhemies pyysin puheenvuoroni oikeastaan tämmöiseksi finaali loppupuheenvuoroksi siltä osin kun nyt puhumme tästä kulttuurin rahoituksesta itse näen että silloin puhumme nimenomaan museosta teatterista musiikista ehkä siinä rinnalla myöskin elokuvasta tanssista ja kun on sivistysvaliokunnasta ja kulttuuripolitiikasta kysymys niin minun lempiaiheeni on nähdä peruskoulu ja perusopetus vahvemmin sidoksissa kulttuuriin ja sivistykseen

arvoisa puhemies tässä hallituksen lakiesityksessä on monia erittäin hyviä ja kannatettavia asioita kuten kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen kielellisten oikeuksien laajentaminen edustaja maijala ihan perustellusti kiinnitti huomiota saamelaisten kielellisiin oikeuksiin mutta kehitettävääkin on kun tässä hallituksen lakiesityksessä lähtökohtana on se että ei annettaisi lisää resursseja niin on vähän vaikea käytännössä kuvitella sitä miten nämä kaikki hyvät tavoitteet ilman lisäresursseja oikeasti toteutuisivat mitä tulee kielellisiin oikeuksiin niin vihreä eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota viittomakielisten oikeuksiin joita tässä hallituksen esityksessä ei mielestämme ole ole riittävästi otettu huomioon lisäksi näissä kehitettävissä asioissa joita toivottavasti sitten sivistysvaliokunta pohtii on myöskin se millä lailla kunnissa voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää taiteilijoiden taiteen ammattilaisten osaamista uusilla toiminnan aloilla edustaja gustafsson otti tässä esille perusopetuksen ja kulttuurin mielestäni esimerkiksi juuri tässä perusopetuksen ja kulttuurin miten nyt sanoisi yhteenliittämisessä taiteen taiteen ammattilaisten taiteilijoiden roolin kasvattaminen nykyisestä voisi olla yksi hyvä mahdollisuus arvoisa

palaan edustaja gustafssonin alussa pitämään puheenvuoroon ja siihen sisältyneeseen purkaukseen perussuomalaisten tekemistä lausumaehdotuksista puheenvuoro oli kyllä sinänsä mielestäni sävyltään hieman hämmästyttävä olen tottunut pitämään kollegaani asiapoliitikkona mutta ehkä siinä hieman tunteet nousivat nyt pintaan varsin hämmästyttävää se oli varsinkin siinä mielessä kun edustajan puheenvuorosta kävi selvästi ilmi että esittämämme lausumat ovat sinänsä sisällöllisesti ilmeisen kannatettavia arvoisa puhemies sinänsä on tietenkin aina kehitettävää eduskunnan toimintatavoissa jokainen edustaja voi omalta kohdaltaan miettiä miten valiokuntatyöskentelyä tehdään ja myös opposition välistä yhteistyötä on toki hyvä kehittää mutta pitäisin kuitenkin asiaa tärkeämpänä kuin varsinaista menettelytapaa nämä lausumaehdotukset ovat nyt täällä eduskunnan käsittelyssä ja niistä voimme äänestää nähdäkseni ensi viikolla eduskuntahan hyväksyi viime joulukuussa valtion tämän vuoden talousarvion nämä meidän lausumamme voidaan kuitenkin hyväksyä täällä koskemaan tulevaisuutta mehän esitimme vaihtoehtobudjetissamme muun muassa kotiseutumuseoille kolmen miljoonan euron määrärahaa sitä ei toki täällä eduskunnassa hyväksytty hämmästelen hiukan myös edustaja gustafssonin ensimmäisessä puheenvuorossaan tekemää huomautusta siitä että perussuomalaisten vastalauseessaan käyttämät perustelut olisivat jollain väärällä tavalla muotoiltuja tai esitettyjä en nyt oikein tiedä mihin hän viittasi me olemme vastalauseessamme muun muassa todenneet että pidämme maamme kansallisperinteen kunnioittamista ja ylläpitämistä erittäin tärkeänä sen lisäksi toteamme että suomen kansallista historiaa ja kulttuuriperinteitä vaaliva museotoiminta on lähellä sydäntämme ja lisäksi haluamme varmistaa kotiseutumuseoiden rahoituksen riittävyyden sekä kannustaa museoita tallentamaan kokoelmissaan olevien esineiden tarinat ja laajentamaan historian dokumentoinnin ulottumaan ulottumaan nykypäiviin asti tuleville sukupolville eli minä en oikein nyt tiedä sitten mikä tässä oli niin pöyristyttävää
arvoisa puhemies taas kerran kuuntelin tarkkaan mitä perussuomaiset sanoivat ja vieläkään en kuullut sille yksinkertaiselle kysymykselle vastausta että jos ja kun te esitätte mielestäni ihan hyvää pontta

varmasti voimme sitä tukea koska olemme itsekin sen kirjanneet omiin esityksiimme niin miksi teillä ei ole siihen varattua resurssia sitten näissä vaihtoehdoissa se on ollut meidän kysymyksemme ja kun me sitä kysymme ihan reilusti ja rehellisesti että miksei sitä ole niin vastausta emme siihen saa sen sijaan saamme jonkin verran

että nyt ennen vaaleja rehellisesti keskusteltaisiin liikenisikö meillä nyt yhteistä tahtoa siihen että me yhteisen hyvän nimissä voisimme tulevina vuosina rahoittaa kulttuuria enemmän kuin tänä päivänä juuri siinä merkityksessä että me sitä kautta saisimme myös luovaa taloutta kukoistamaan saisimme työllisyyttä elinvoimaa eri maakuntiin saisimme ihmisten henkistä hyvinvointia parannettua lasten luovuutta kaikkien ihmisten oikeutta kulttuuriin edistettyä väitän että jos me yhteisesti sitoutuisimme siihen että tätä rahoitusta voitaisiin lisätä

jatkaa tällaista henkilökohtaista nokkapokkaa edustaja savion kanssa jota kuitenkin ihmisenä ja työtoverina arvostan mutta oli mielestäni syytä läpivalaista nämä perussuomalaisten lausumat mitä tulee siihen olenko asiapoliitikko vai en voin todeta että itseäni pidän sekä asia että tunnepoliitikkona asia ja tunnepoliitikkona näin myöskin kansalaiset ovat monasti sanoneet

puhemies nyt kun on kyse kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisestä niin ensinnäkin kiitos edustaja gustafssonille että huomioitte saamelaisasiat ja nytten kun asia tuli esille niin hoksottimet tuli meille kaikille että hetkinen tämähän jäi hoitelematta itseäni harmittaa se että sivistysvaliokunnan varajäsenenä en ole ollut paikalla silloin kun tästä asiasta olisi voinut olla keskustelemassa ehkä se on meille kaikille semmoisen heräämisen paikka että emmekö me ole todellakaan tajunneet ottaa näitä saamelaisasioita huomioon tässä meidän hienossa suomen moninaisessa kulttuurikokonaisuudessa meidän tosiaan ja saamelaisten yleensäkin pitäisi olla aktiivisempia että saamelaisuus huomioidaan maamme monimuotoisissa kulttuurin kehittämisasioissa eli silloin kun on kyse tämmöisten eri lakiasioiden valmistelusta tai kuntapuolen asioista tuodaan nämä asiat esille todellakin myöskin meidän pitäisi miettiä miten kuntien kulttuuripuolen strategioissa tai mitä missäkin missäkin kunnassa laaditaan otettaisiin huomioon meidän saamelaisasiat sillä yhä enemmän ja enemmän asuu saamelaisia helsingissä näissä pääkaupunkiseudun kunnissa oulussa rovaniemellä kaikissa merkittävät saamelaisryhmät olemassa näissä on useissa kielikoulutusta ja on kielipesiä olemassa otettaisiin hienona tämmöisenä kokonaisuutena matkaan nämä asiat esille sehän että tuodaan nämä esille on meille kaikille hieno rikkaus kun meillä on olemassa tämmöinen kulttuuri jolloin me koko porukalla voisimme kunnioittaa saamelaisväestöä ettei tulisi semmoinen mielikuva että saamelaisia sorretaan yleensä ottaen kyse on tiedonpuutteesta ja yrittäkäämme me täällä sitten viedä tätä tiedonpuuteasiaa eteenpäin niin että ihmiset saisivat tietoa mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkuusi päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tulorekisteri otettiin käyttöön tämän vuoden alusta tulotietojärjestelmän ytimen muodostaa tulorekisteri johon annetut tiedot tallennetaan välitettäväksi edelleen laissa nimetyille viranomaisille tulorekisterin tiedot ovat muutoin salassa pidettäviä rekisterin pitäjänä toimii verohallintoon perustettu tulorekisteriyksikkö vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta lähtien työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhdellä ilmoituksella tulorekisteriin kuitenkin siten että jokaisen palkansaajan kaikki maksutapahtumat ilmoitetaan erikseen uudistuksen tarkoituksena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkkatietojen ilmoittamista viranomaisille aiemmin työnantajat joutuivat ilmoittamaan palkkatietoja vaihtelevissa muodoissa useille tahoille vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta tulorekisteriin tulevat eläke ja etuustulot joita koskevat säännökset nyt lisätään lakiin uudistuksen ensimmäisessä säätämisvaiheessa runsas vuosi sitten lakiin sisällytettiin vain tarvittavat säännökset palkkatuloja ja muita työnantajien ilmoittamia suorituksia koskevista tiedoista arvoisa puhemies vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta tulorekisterin tietoja käyttävät verohallinto eläkelaitokset eläketurvakeskus kansaneläkelaitos ja työttömyysvakuutusrahasto vuonna kaksituhattakaksikymmentä käyttäjiksi tulevat työttömyyskassat työtapaturma ja ammattitautivakuuttamista harjoittavat vakuutusyhtiöt koulutusrahasto kunnat tilastokeskus palkkaturvan ja palkkatuen toiminnot sekä työsuojeluviranomaiset esimerkiksi työttömyyskassa saa tulotiedot suoraan rekisteristä eikä työttömyysetuuden hakijan tarvitse enää toimittaa työttömyyskassalle erillistä palkkatodistusta

valiokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies esitetty tulotietojärjestelmä ja sen käyttö selkeyttää ja yksinkertaistaa vähintäänkin keskipitkällä aikajänteellä työnantajien menettelyitä ja on sillä tavoin myöskin yrittäjyyttä ja työn teettämistä edistävä työkalu se on samalla myöskin sekä tulonsaajan että etuuden saajan verotusta selkeyttävä ja helpommin läpinäkyväksi tekevä työkalu tulorekisteriltä odotetaan tietenkin jatkossa paljon enemmän ja odotukset ovat korkealla oletetaan että kun saadaan mahdollisimman reaaliaikainen tieto siitä mitkä ovat kunkin henkilön saamat tulot niin voidaan päästä siihen aivan välttämättömään sosiaaliturvan uudistukseen yksinkertaistamiseen ja tilanteeseen jossa jokaisessa ihmisen elämänvaiheessa sosiaaliturva olisi oikein mitoitettu ja saatavilla kuitenkin oikeudenmukainen ja sillä tavalla kannustava tulorekisteri tulotietojärjestelmä on hienoja julkisen hallinnon saavutuksia ja parhaimmillaan takaa suomelle eturivin paikan myös kansainvälisesti

käsittelyyn

esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäseitsemän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esiintyvät taiteilijat muut julkiset esiintyjät ja urheilijat sekä heidän esityksiään myyvät ohjelmatoimistot eivät nykyisin voi hankintoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa vero jää siis lopullisesti näiden toimijoiden kustannukseksi haittaamaan toimintaedellytyksiä kyseisillä aloilla hallituksen antama arvonlisäverolain uudistusesitys jonka on tarkoitus tulla voimaan ensimmäinen huhtikuuta tänä vuonna antaa esiintyville taiteilijoille muille julkisille esiintyjille ja urheilijoille sekä heidän esityksiään myyville ohjelmatoimistoille mahdollisuuden hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioista ja tilaisuuden järjestäjille luovutettavaksi tarkoitettujen esitysten myynnistä saatavista korvauksista näin on mahdollisuus jatkossa estää arvonlisäveron kertaantuminen valtiovarainvaliokunnan verojaoston on yleisesti kiitelty arvoisa puhemies kuulemisessa esitettiin toiveita joita ei eun arvonlisäverodirektiivin asettamien rajoitusten vuoksi voida toteuttaa esitettiin ajatus että saman verovelvollisen pitäisi voida myydä kuluttajan asemassa oleville arvonlisäverotta ja hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi siis vain arvonlisäverovelvollisille tapahtuvasta myynnistä tämä ei ole mahdollista

ei ole mahdollista ja näin ollen kuultavien esityksissä tavoiteltu olotila voidaan saavuttaa vain siten että on kaksi verovelvollista joista toinen hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi ja toinen ei valiokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies

luovan työn tekijöille luovan alan toimijoiden verotuksen uudistaminen siten että tekijä voisi ohjata määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi tekijänoikeusjärjestöiltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset lisäisi osaltaan luovan työn kannustavuutta sekä loisi edellytyksiä luovan alan kasvulle ja uudistumiselle kustannusarviot verotulojen menetyksestä ovat vuositasolla kymmenen miljoonan luokkaa mutta uskon vahvasti uudistuksen poikivan paljon taloudellista hyötyä valtiolle ja kenties osa kortistossa olevista tai muista yhteiskunnan tukia saavista luovien alojen ammattilaisista saa pontta toimintaansa ja muuttuu saajasta nettomaksajaksi ennen kaikkea uudistuksen arvo on toimintakentän muuttuminen suotuisammaksi käytännön tekijöille arvoisa puhemies olen tehnyt myös itse vuonna kaksituhattaseitsemäntoista lakialoitteen jossa katsotaan että työllisyyttä ja hyvinvointivaikutuksia luovilla aloilla voidaan lisätä panostamalla luovan työn kannustavuuteen verotuksen keinoin tekijänoikeuskorvausten osalta kaikki toimet joilla pyritään edistämään ihmisten mahdollisuuksia elättää itsensä alasta riippumatta ovat kannatettavia tämän hallituksen esityksen mukaiset uudistukset ovat monelta kantilta hyvin perusteltuja ja on hienoa että luovien alojen yrittäjille saadaan kannustavampi verotus

puhemies on harvinainen ilo antaa hallitukselle poikkeuksellisesti varaukseton kiitos tästä lakiesityksestä joka tulee tarpeeseen joka hyödyttää esiintyviä taiteilijoita sekä edistää luovaa taloutta tästä syystä valiokunnan mietintö on lyhyt ja yksimielinen kuten jo lähetekeskustelussa totesin mahdollisuus arvonlisäverovelvollisuuteen on ollut esiintyvien taiteilijoiden ja ja ohjelmatoimistojen suuri toive kun muusikoille ja muille esiintyjille syntyy välttämättömistä ansiotulon välineistä kuluja ne on voitava vähentää tulosta ja kun verokanta on johdonmukaisesti kymmenen prosenttia kuten kulttuurin osalta ylipäätään voidaan olettaa että taiteilijoiden toimeentulo paranee ja luova talous ylipäätään voi menestyä olen henkisesti valmistautumassa kehumaan myös huomenna lähetekeskusteluun tulevaa esitystä jossa esitetään sähköisten julkaisujen arvonlisäverokannan alentamista tuohon samaan kymmeneen prosenttiin joka siis on painettujen julkaisujen arvonlisäverokanta tässä on syytä kiittää paitsi kotimaisten lehden ja kirjankustantajien edellytysten parantamisesta myös ripeästä toiminnasta samalla hetkellä kun eussa saatiin päätös digitaalisen alvin vapaammasta määrittelystä hallitus teki jo esityksen jolla asia saadaan toteen jo tämänhetkisen hallituksen toimesta esiintyvien taiteilijoiden tulonmuodostus on digitalisoitumisen takia kokenut kovia äänitemyynnistä saatavat tulot ovat romahtaneet nyt on siis mahdollisuus saada itse esiintymisestä ja esiintymistoiminnasta korvaavaa ja toivottavasti myöskin tulot ylittävää toimeentuloa yhtä tärkeätä tässä toteutuksessa on myös sen vapaaehtoisuus esiintyviä taiteilijoita on kovin kovin moneen lähtöön ja kaikilla toiminnan laajuus ei ole niin suurta tai siihen liittyvät tulot niin merkittäviä että arvonlisäverovelvollisuus olisi tarpeen ja toisaalta monien taiteilijoiden oma identiteetti on se että he eivät halua edes ajatella omaa toimintaansa minkään sorttisena liiketoimintana joten siihenkin pitää olla täysi vapaus olla hakeutumatta ikään kuin yrittäjämuotoiseen toimintaan jos jos se ei omaa maailmankatsomusta miellytä asia joka tässä varmaankin on jäänyt vähän sivummalle mutta joka on myöskin syytä huomata on se että tämä esitys selkeyttää myös kirjanpitoa ja myöskin esiintyvän

tulojen ilmoittamista oikeamääräisesti koska nyt on ollut käytössä verottomuutta alhaisia verokantoja kahdenkymmenenneljän prosentin verokantoja eri yhteyksissä ja nyt tämä asia arvoisa puhemies kertaheitolla selkiytyy kiitettävästi
arvoisa herra puhemies edustaja harakka piti oikein hyvän puheenvuoron

kiittää ja ilmaista ilmaista suuren tyytyväisyyteni tämän hallituksen esityksen johdosta jota on odotettu ja toivottu tässähän tuodaan ei vain esiintyville taiteilijoille ja muille julkisille esiintyjille vaan myös urheilijoille ja heidän esityksiään myyville ohjelmatoimistoille nimenomaan mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi näiden esiintymispalkkioiden tai toisaalta esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta ja kun se tulee nimenomaan sinne kymmeneen prosenttiin niin näkisin että tämä on monella tapaa niin kuin tässä jo tullut hyvin esille kannatettava ja odotettu esitys

arvoisa herra puhemies tämä hetki on yksi tämän hallituskauden ja oman ensimmäisen kansanedustajakauteni mieluisimpia hetkiä nimittäin kudoslain muutos on ollut odotettu muutos vuosien vuosien ja vuosien ajan tässähän on kyse siitä että henkilölle potilaalle joka tarvitsisi kroonisen munuaisen vajaatoiminnan vuoksi parhaan hoidon eli tarvitsisi munuaissiirrännäisen ja mielellään elävältä luovuttajalta se mahdollistetaan tämän lakimuutoksen myötä

tein vuonna kaksituhattakuusitoista tästä lakialoitteen ja haluaisinkin tässä vaiheessa kiittää kaikkia niitä sataakuuttatoista kansanedustajaa jotka allekirjoittivat aloitteen kudoslain muutoksesta sen jälkeen tänä kahden ja puolen vuoden aikana on tehty paljon työtä eduskunnassa toimii munuais maksa ja elinsiirtopotilaiden tukiryhmä joka kokoaa paljon asiantuntijoita toimivia elinsiirtolääkäreitä edustajia potilasjärjestöistä ympäri suomea ja siellä ja sen ryhmän puitteissa on myös tehty paljon työtä pyritty saamaan lakimuutos jo paljon aikaisemmin voimaan on oltu yhteydessä ministeriöön ja sen jälkeen kun saatiin nämä satakuusitoista allekirjoitusta tietysti tarkoitti sitä että esitys etenee mutta niin kuin kaikki tiedämme kaikki kädet myös ministeriössä ovat olleet ovat olleet sosiaali ja terveys eli sote uudistuksen rajoittamina tai kiinni kiinni niissä asioissa ja näyttikin hyvin pitkälti siltä että tämä lakiesitys uppoaa soten jalkoihin kansainvälisesti ja median puolelta toimivat lääkärit ovat myös yrittäneet vauhdittaa lakiesityksen voimaantuloa ja vihdoin viimein tämän vuoden alkupuolella hallitus toikin tämän esityksensä ja se piti käsitellä kiireisenä sillä tavalla että jo ensimmäinen kahdeksatta niin kuin tiedämme sosiaali ja terveysvaliokunnassa me olemme olleet työllistettyinä sote mietintöjen vuoksi ja sen takia asia viivästyi ja viivästyi mutta onneksi se on nyt vihdoin meidän käsissämme suomessahan odottaa tälläkin hetkellä noin neljäsataaviisikymmentä ihmistä pääsyä munuaisensiirtoon viime vuonna uuden munuaisen sai kaksisataaneljäkymmentä ihmistä ja vuosittain noin kaksisataaviisikymmentä ihmistä molemmin puolin sitä lukua on saanut munuaisen mutta siirrettävistä elimistä on jatkuva pula ja kaiken lisäksi tilastot kertovat että siirtojen tarve kasvaa sillä dialyysipotilaiden määrä lisääntyy ja odotusajat siirtoon ovat jo nyt selvästi pidentyneet elävältä luovuttajalta tehtyjen munuaisensiirtojen määrän lisääminen on tehokkain tapa lisätä munuaissiirtojen määrää se mikä on merkittävää on että suomessa eläviltä luovuttajilta tehtyjen munuaissiirtojen määrä on ollut selkeästi pohjoismaiden pienin siinä missä esimerkiksi islannissa sata prosenttia munuaisensiirroista tehdään eläviltä luovuttajilta tanskassakin neljäkymmentäyksi prosenttia ruotsissa kolmekymmentäkaksi prosenttia ja norjassakin kaksikymmentä prosenttia munuaisensiirroista tehdään eläviltä luovuttajilta suomessa vastaava prosentti on ollut vain

meillä on tärkeä tietolähde munuaisrekisteri joka kirjaa ylös näitä tapahtumia ja sieltä tämä karu tieto on löydettävissä elinsiirto elävältä luovuttajalta on paras hoitokeino munuaissiirtoa tarvitseva saa elävältä luovuttajalta tutkitusti terveen munuaisen ja leikkaus voidaan tehdä ennalta suunniteltuna ajankohtana silloin vältytään pitkältä ja epävarmalta odotusajalta siirre alkaa toimia yleensä välittömästi ja sen ennuste on parempi elinsiirto elävältä luovuttajalta on paitsi paras hoitokeino myös yhteiskunnan varoja merkittävästi säästävä hoitomuoto esimerkiksi munuaissiirrot ovat säästäneet yhteiskunnan varoja jo yli miljardi euroa dialyysikustannuksiin verrattuna suomessahan on tehty elinsiirtoja kaiken kaikkiaan yli kymmenentuhatta kappaletta ne alkoivat munuaisensiirroista vuonna ja pisimpään elävältä luovuttajalta saatu munuainen on toiminut jo neljäkymmentäyhdeksän vuotta tämän yhden potilaan osalta säästöjä yhteiskunnalle on tullut lähes kaksi miljoonaa

vuoden jälkeenhän siirrännäismunuaisen saaneen potilaan hoito on neljäkymmentätuhatta euroa edullisempi eli munuaisensiirto säästää neljäkymmentätuhatta euroa vuodessa verrattuna dialyysihoitoihin lakimuutos mahdollistaa myös pohjoismaisen yhteistyön elävien luovuttajien osalta ja tarjoaa enemmän mahdollisuuksia myös sellaisille potilaille joille on vaikea löytää sopivaa siirrettä muulla keinoin nyt yhä useammalle voidaan myös tehdä munuaisensiirto jo ennen dialyysihoidon aloitusta tämä lakialoite johon satakuusitoista kansanedustajaa tukensa ja allekirjoituksensa sisältyy nyt tuotuun esitykseen mutta sen lisäksi hallitus on kirjannut esitykseen myös joitakin luovuttajalle tehtäviä tutkimuksia tai niihin liittyviä perusselvityksiä ja säädöksiä ja lisäksi elinluovutusrekisteriin tehdään joitakin tarkennuksia sen lisäksi että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö oli yksimielinen sinne ehdotetaan yhtä lausumaa tämä lausuma koskee nimenomaan sitä että tarvittaisiin kuitenkin kokonaisuudistus nimenomaan ihmisen elimien kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun annetun lain kokonaisuudistus tässä nimenomaan alalla toimivat asiantuntijat erikoislääkärit ovat ovat painottaneet sitä että olisi tärkeää erottaa elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskevat säädökset ja lainsäädäntö kudoksia ja soluja koskevasta lainsäädännöstä tämä tässä vaiheessa mutta suuret kiitokset kaikille kannattaneille iso kiitos toimijoille jotka toimivat munuaissiirtojen parissa asiantuntijoille ja erikoislääkäreille iso kiitos potilasjärjestöille ja ennen muuta tietysti kaikille heille jotka ovat luovuttaneet ja haluavat luovuttaa munuaisensa toisten käyttöön
arvoisa puhemies olin itsekin allekirjoittamassa aikoinaan edustaja tanuksen lakialoitetta tästä asiasta ja ja haluankin lämpimästi kiittää kaikkia niitä tahoja jotka ovat myötävaikuttaneet tämän lain eteenpäinviemiseen olen todella iloinen että olemme nyt tässä vaiheessa tämä laki tulee helpottamaan monen munuaissiirtoa odottavan henkilön tilannetta kun luovuttaja voi jatkossa olla muukin kuin sukulainen tai lähiomainen jos he siis eivät sovellu luovuttajiksi tunnen henkilökohtaisesti tällä hetkellä kaksi munuaissiirtoa odottavaa henkilöä ja tämä laki tuo toivoa heidän elämäntilanteeseensa tämän lakimuutoksen myötä arvioidaan luovutusten lisääntyvän noin kolmellakymmenellä vuodessa se on näille uuden munuaisen saaville suuri asia se muuttaa heidän elämänsä kokonaan tälläkin hetkellä jonossa on yli neljäsataa potilasta ja osa heistä ei koskaan ennätä saamaan uutta munuaista arvoisa puhemies koska lääketieteen kehittyessä elinten luovuttamiseen liittyy myös paljon uusia ja uudenlaisia eettisiä kysymyksiä muun muassa sen varmistaminen että luovuttajat toimivat vapaaehtoisesti ja vailla minkäänlaista painostusta on myös valiokunnan mietinnössä oleva lausumaehdotus ihmisten elimien kudosten ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain kokonaisuudistuksen käynnistämisestä erittäin kannatettava ihan lopuksi arvoisa puhemies suomen tulee toimia maailmanlaajuisesti aktiivisesti sen suhteen että saadaan epäinhimillinen ja epäeettinen elinkauppa loppumaan

arvoisa puhemies joitakin vuosia sitten kun euroopan parlamentti käsitteli eu direktiiviä elinten luovutuksesta olin ryhmäni neuvottelija ja siinä jouduin tosiaan tutustumaan elinsiirtoasian synkempäänkin puoleen josta edustaja mäkisalo ropponen mainitsi tämä hallituksen esitys on varmasti perusteltu ja uskon että me voimme suomessa luottaa siihen että suomalaisissa sairaaloissa tapahtuvissa elinsiirroissa ei ole sitä riskiä että

on hankittu kyseenalaisella tavalla tämän

myönteisyys liittyykin nimenomaan siihen että pystytään varmistamaan luovutuksen vapaaehtoisuus kansainvälisesti tilanne on on synkempi jo ainakin koko kaksituhatta luvun ehkä jo tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun puolella on ollut uutisia siitä että köyhiä ihmisiä eri maissa on painostettu myymään munuaisiaan

on tietysti näille elinten myyjille vain hetkellinen helpotus heidän köyhyyteensä tämä on julmaa ja lisäksi se on myöskin näiden elinten vastaanottajien kannalta huono asia koska tällä tavoin hankitut siirtoelimet eivät välttämättä ole turvallisia ei ole aukotonta tapaa taata että sillä luovuttajalla ei ole esimerkiksi joitain tauteja jotka sitten tällaisen elinsiirron kautta siirtyisivät vastaanottajaan mutta kaikkein karmein todellisuus joka tähän elinsiirtoasiaan kansainvälisesti liittyy on se että ihmisiä jopa tapetaan siirtoelinten vuoksi aika hiljattain viime joulukuussa tällainen kansainvälinen riippumaton tribunaali jota johti sir geoffrey nice joka on aikaisemmin johtanut jugoslavian kansainvälisessä tuomioistuimessa slobodan milosevicin syytteeseenpanoa sai valmiiksi selvityksen

syytöksistä jotka koskevat sitä että kiinassa ryöstetään mielipidevangeilta elimiä ja tämä tribunaali totesi että näyttöä on että tätä todella tapahtuu toivon että sen lisäksi että me täällä suomessa varmistamme sen että elinsiirrot ovat turvallisia sekä luovuttajalle että vastaanottajalle ryhdymme toimiin myöskin siirtoelimiin liittyvän rikollisuuden ja julmuuden kitkemiseksi maailmasta
arvoisa herra puhemies edustajat hassi ja mäkisalo ropponenkin toivat jo tuossa edeltävästi tärkeän näkökulman tästä kansainvälisestä karmeudesta tästä rikollisesta toiminnasta elinsiirtojen suhteen ja olen aivan samaa mieltä ja olen puhunut myös siitä että tulisi toimia edistääksemme sitä että tällainen rikollinen toiminta saadaan saadaan vähenemään tai loppumaan koska se ei ole elimen saajalle eikä sen luovuttajalle millään muotoa hyväksi ensimmäisen puheenvuoroni jatkoksi halusinkin pyytää vielä puheenvuoron nimenomaan että munuaisen luovutuksen tulee aina perustua vain ja ainoastaan vapaaehtoisuuteen vain ja ainoastaan vapaaehtoisuuteen eikä siihen saa liittyä minkäänlaista painostusta ei minkäänlaista painostusta eikä minkäänlaista taloudellisen edun tavoittelua tämä on myös vahvasti kirjoitettu tähän

niin lääkäreiden asiantuntijoiden kuin potilasjärjestöjen kanssa se täytyy kyllä sanoa että suomessa toiminta on paitsi rekisteröityä myös avointa ja läpinäkyvää ja eettisesti kyllä kaiken arvostelun ja arvioinnin kestävää niin että suomessa onneksi tällainen rikollinen toiminta tai hyväksikäyttäminen ei ole mahdollista niin monet toimijat ja niin monet arvioinnit eri ihmiset ja puolueettomat ovat tässä prosessissa mukana ja rekistereihin ne kaikki merkitään mutta niin kuin sanottu joka vuosi munuaissiirrännäistä odottaessa muutamat potilaat ehtivät kuolla ja ja nyt tämän vuoden sanoisinko joululahjaksi se ei ihan ehtinyt mutta mutta heti vuoden alkuun tämä monia vuosia odotettu kudoslaki on meillä käsillä niin kuin sanottu se on paras hoitokeino nimenomaan elävältä luovuttajalta saatu munuainen potilaalle se palauttaa elämän eikä vain palauta elämää vaan palauttaa useimmille täyden työ ja toimintakyvyn ja yhteiskunnan kannalta se on myös suuria säästöjä tuova eli siinä mielessä

arvoisa herra puhemies tässä lakiesityksessä on kaksi osaa ensimmäisessä lakiesityksessä keskitytään luvattomaan kalastukseen ja uhanalaisten kalalajien salakalastuksen seuraamusjärjestelmän tiukentamiseen toinen osa koskee ylä lapin asukkaiden kalastusoikeuden palauttamista valtion vesialueelle kalakantojen sallimissa rajoissa yhtäältä kannatan seuraamusjärjestelmän tiukentamista sillä menettämisseuraamuksen määrääminen varsinaisen rangaistuksen oheen lisää rangaistuksen vaikuttavuutta ja sitä kautta ennalta ehkäistään myös mahdollisia rikoksia tämä vaikuttaa erityisesti sellaisiin henkilöihin henkilöryhmiin jotka tietoisesti harjoittavat salakalastusta mielestäni pelkkä rangaistus ja sen uhka eivät yksistään poista oikeudenvastaista toimintaa pitää olla myös kohonnut kiinnijäämisriski

valiokunnassa käsiteltäessä kehotankin pohtimaan sellaisia keinoja joilla voimme lisätä kalastuksen valvontaa ja sitä kautta kohottaa kiinnijäämisriskiä toisaalta kannatan myös ylä lapin paikallisten asukkaiden kalastusoikeuden laajentamista se on tarpeen saadun kansalaispalautteenkin johdosta mutta samalla on huolehdittava myös eteläisemmässä suomessa asuvien pohjoisesta vapaa ajan kiinteistön hankkineiden oikeudesta kalastaa niissä vesissä joiden rannalla heidän kiinteistönsä on ei voi olla niin että etelän ihmisille myydään jokirannoilta kiinteistöjä mutta ei anneta oikeutta kalastaa kiinteistön kohdalla arvoisa puhemies minä toivon lähetekeskustelussa nyt kahta asiaa ensiksi sitä että lakimuutoksella palautetaan kalastusrauha lapin vesistöjen rannoille ja toiseksi minä toivotan kaikille vapakalastajille kireitä siimoja ja vielä palaan kalastonhoitomaksuun mistä edustaja maijalakin mielestäni jos me lisäämme valvontaa lisäämme kiinnijäämisriskiä niin sitä kautta me myöskin vähennämme tätä niin sanottua vapaamatkustamista elikkä jos henkilöille joilla on velvollisuus lunastaa kalastonhoitomaksu kohonnut kiinnijäämisriski tarkoittaa sitä että että ei enää uskalleta kalastaa ilman kalastonhoitomaksua niin tästä kalastonhoitomaksukertymä lisääntyy ja tämän lisääntyneen rahamäärän mielestäni voisi ihan hyvin kohdentaa kalakantojen hoitoon mutta valvontaa lisää ja valvonnan tuotosta kertyneet rahat kalakantojen hoitoon niin kalakannat voivat hyvin

arvoisa puhemies

pohjois karjalassa lieksanjoki yksi nykyhallituksen luontopolitiikan kärkikohteista ja alueella onkin tehty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa jo merkittäviä toimenpiteitä järvilohen ja taimenen pelastamiseksi sukupuutolta salakalastus pielisjoella ja pielisellä on ollut erittäin haitallista paitsi uhanalaisille lajeille myös kärkihankkeen tuloksellisuudelle ja alueella jo nyt toimivalle erinomaiselle yhteistyölle salakalastuksella tuhotaan kaikki ponnistukset ja rahalliset panostukset sekä valvonnan tai lakiuudistuksen kautta saadut tulokset eikä teko ole nykyaikana millään tavoin puolusteltavissa jokaisella kudulle nousevalla kalalla on erittäin iso merkitys koko kannan säilymisessä viime syksynä suoritetussa emokalapyynnissä saimme pielisjoen kuurnan kanavalta ennätysmäärän noin kaksisataaviisikymmentä uhanalaista järvilohta tai taimenta näistä lypsyn jälkeen siirrettiin merkittävä osa pohjois vesistöihin mikäli salakalastuksen annetaan jatkua entisellään voi hyvällä syyllä kysyä ovatko emokalojen siirrot näihin vesistöihin edes järkevää toimintaa pohjois karjalan kalatalouskeskukselle myönnettiin tälle vuodelle edellisvuoden tapaan kalastuksenvalvontaan satatuhatta euroa kalastuksenvalvontaan panostaminen tukee uhanalaisten kalalajien säilymistä vesistöissä sitä tukee myös nyt esittelyssä oleva uhanalaisten kalojen arvon määrittely tämä esitys on erittäin ajankohtainen ja myös tarpeellinen

arvoisa puhemies tämä kalastuslain muutos on erittäin tärkeä etenkin ylä lapin näkökulmasta viime vaalikaudella kun tehtiin kalastuslakiin muutosta ja kalat jos mitkä herättävät tietenkin aina suuria intohimoja ja tunteita jäi sinne lakiin kuitenkin paikallisen väen näkökulmasta saamelaisten näkökulmasta erittäin ongelmallinen muutos joka tuli loppuviimein ilmeisesti yllätyksenä eduskunnallekin mutta ainakin se tuli yllätyksenä monille paikallisille että heidät rinnastettiinkin yhtäkkiä samalle viivalle ulkopaikkakuntalaisten kanssa niillä valtion ovat iän kaiken vuosikymmeniä sukupolvelta toiselle pystyneet kalastamaan kun katsoin pöytäkirjamerkintöjä tuosta päivällisestä debatista niin olin vähän yllättynytkin siitä miten tähän samaan keskusteluun otettiin mukaan vaikkapa tenojoki sopimus joka on valtiosopimus ja asia erikseen ja sitten laitettiin vastakkain aivan syyttä suotta myös esimerkiksi matkailuyrityksiä ja matkailuyrittäjiä ja paikallisia kalastajia jotka tekevät sitä vapaaehtoisesti ja jotka ovat harjoittaneet tätä kulttuuriperinnettä vuosisatoja näillä alueilla on erittäin tärkeää että tämä muutos nyt saatiin vaikka siihen sisältyikin monenlaisia koukeroita on tietenkin harmillista että se on edennyt näin pitkälle vaalikauden loppuun mutta pidän kyllä ministerin toimintaa erittäin suoraselkäisenä ja ryhdikkäänä sitä että tämä asia nyt saadaan utsjoen inarin ja enontekiön kuntien osalta hoidettua lisäksi on kyllä tärkeää että tässä kannustetaan myös nuoria kalastamiseen sikäli että esityksessä alle kahdeksantoista vuotiaiden osalta tämä lupa olisi maksuton ei ainoastaan se että tämä parantaa paikallisten oikeuksia saamelaisten oikeuksia heidän omalla kotiseutualueellaan vaan kyllähän tähän liittyvä menettämisseuraamus salakalastuksen kitkemiseksi on myös tärkeä asia tuossa aikaisemmassa debatissa puhuttiin laajemminkin salakalastuksesta ja kyllä täytyy siinä myös antaa kehuja keskustaministerille jari leppä on erittäin hyvin hoitanut sitä asiaa ja saanut laajalla rintamalla eduskunnan sen taakse mutta on myös menestynyt hyvin neuvotteluissa brysselissä toki meidän vaelluskalakantoihimme liittyy vielä paljon tehtävää ja sikäli salakalastus etenkin puolan seudulla on erittäin iso kysymys mutta tämä pienikin muutos mikä nyt saatiin kalastuslain tähän menettämisseuraamukseen on ehdottoman tärkeä näkisin että tämä muutos etenkin kolmen pohjoisen kunnan osalta on merkittävä periaatteellinen tasa arvokysymys monille keskustelussa se ehkä tuntuu olevan vähäpätöinen asia mutta meille lapin ihmisille se on erittäin tärkeä ja sitä ovat kyllä lapin edustajat yli hallitus oppositio rajojen kannattaneet

arvoisa puhemies kala asioista tingataan monet monituiset kerrat yksi kohta jäi minkä takia myöskin jatkossa tingataan erittäin paljon viimekesäisessä lausuntoluonnoksessa olleessa tekstissä oli virtavesien määritelmä mukana siinä esityksessä oli todella hyvä kohta siitä että määritellään tarkemmin mikä on virtapaikka esityksessä oli että vaelluskalavesistön koski ja virta alueella tarkoitetaan vesistön koskea tai voimakasta virta aluetta sekä näiden yhteydessä olevaa kosken tai voimakkaan virta alueen niskaa tai loppuliukua minusta tämä olisi ollut oikein hyvä teksti laittaa tähän matkaan monta tyhjää tinkaa olisi jäänyt käymättä läpi että onko se virtapaikka vai ei tällä hetkellä lain neljännessä

mutta kyse on että valtiolla on

arvoisa puhemies hallitus perustelee esitystään oikein kauniisti

ja kannatettavalla asialla perustelisi tässä on kuitenkin kysymys heikennyksestä kansalaisten perusoikeuteen joka on ollut olemassa satayksitoista vuotta tässä salissa aikaisemmin tänään käydyssä debatissa kuultiin paljon perusteluja jotka mielestäni ovat aika lailla asian vierestä

hallituksen esityksen perusteluissakaan ei kerrota onko oikeasti ollut sellaisia suuria mielenosoituksia tai ongelmatilanteita aiheuttaneita mielenosoituksia joissa tämä ilmoitusajan pidentäminen kuudesta kahteenkymmeneenneljään tuntiin olisi oikeasti auttanut ministeri häkkänen kertoi esimerkiksi että viime vuonna helsingissä järjestettiin noin neljäsataa mielenosoitusta okei montako niistä oli suuria montako suurta mielenosoitusta on järjestetty nopealla varoitusajalla ne suuret mielenosoitukset helsingissä joista itse olen ollut tietoinen on kaikki järjestetty vähintään viikon monet niistä jopa useamman kuukauden varoitusajalla eli oikeasti sellaista tietoa siitä montako suurta mielenosoitusta tai sitten liikenteelle haittaa aiheuttavaa mielenosoitusta tai muulla tavalla ongelmallista mielenosoitusta on ollut joissa tarvitaan ilmoitusajan pidentäminen eduskunta ei ole saanut toivon että perustuslakivaliokunta näitä konkreettisia tietoja sitten hallitukselta tivaa sen lisäksi kiinnittäisin huomiota siihen että tässä moni kollega totesi että tämä ilmoitusajan pidentäminen kuudesta kahteenkymmeneenneljään tuntiin on perusteltavissa siksi että hallituksen esitykseen sisältyy kuitenkin se sama pykälä mikä ennestäänkin on laissa eli että nopeamminkin mielenosoituksen voi järjestää jos siitä ei aiheudu haittaa mutta kuka sen sitten ristiriitatilanteissa päättää jos on esimerkiksi joku yllättävä kansainvälinen tilanne terrori isku tai joku muu yllättävästi tuleva uutinen johon ihmiset haluavat reagoida nopeasti järjestämällä esimerkiksi juuri kuuden tunnin varoajalla mielenosoituksen ja sitten ei käy me kiellämme miten se tilanne sitten oikeasti ratkaistaan käsitelläänkö asia tuomioistuimessa joka sitten kenties puolen vuoden tai vuoden kuluttua antaa kantansa siihen oliko tämän mielenosoituksen epäämiseen riittävät perustelut eli haluaisin nyt tässä vielä kerran tuoda esille sen että meillä kansalaisten perusoikeuksien rajoittamisessa heikentämisessä on ollut sellainen periaate että sen on oltava oikeasuhtaista ja selkeästi perusteltua mielestäni hallituksen esitys ei sisällä kunnollisia perusteluita tälle muutokselle voi tietysti olla että niitä on olemassa mutta tänään käyty hallituksen esitys eivät niitä sisällä ja toivon tosiaan että perustuslakivaliokunta huolellisesti selvittää sen onko tämä hallituksen esitys perusteltu ja oikeasuhtainen koska kysymys todellakin on tältä osin kansalaisten yhden perusoikeuden huonontamisesta siihen verrattuna mitä se sadanyhdentoista vuoden ajan on tässä maassa ollut

arvoisa puhemies

meillä on aivan liikaa tapauksia ja kokemuksia tilanteista joissa suoranainen vihamielisyys ja sen julkinen osoittaminen on johtanut jopa väkivaltaisiin yhteenottoihin vaarantaen näin yleisen turvallisuuden ja aiheuttanut sivutuotteena merkittävää liikenteellistä haittaa nämä tosiasiat on on otettava vakavasti vaikka hallituksen esitys ei ole ristiriidassa perustuslain tai kansainvälisen ihmisoikeuslain säädöksiin nähden on meidän suhtauduttava äärimmäisen vakavasti kokoontumisvapauden turvaamiseen ja siten myös kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamiseen kyse on ilmaisunvapauden myötä aivan perimmäisestä oikeusvaltion kivijalasta mielipiteenvapaudesta ja sananvapaudesta kokoontumisvapaus on suomalaiseen demokratiaan kuuluva poliittinen ydinoikeus meidän jokaisen perustuslaillinen oikeus oikeus oikeus on myös kansainvälisesti tunnustettu hyvin usea kollega tässä salissa on todennut jo että hallituksen aiemmassa esityksessä esitetty pidennys kolmeen vuorokauteen olisi ollut täysin kohtuuton olen täsmälleen samaa mieltä muuttuva maailma edellyttää meiltä uudenlaista ajattelua ja myös toimenpiteitä turvallisuus tarvitsee tekijänsä on huomionarvoista että lakimuutosta on perusteltu poliisin resurssipulalla resurssipula on todellinen johtanut tarpeeseen osin priorisoida tehtäviä ei kuitenkaan voi olla niin että välttämättömät turvallisuuteen liittyvät tehtävät hoidetaan mutta erityisesti piilorikollisuuden huumerikostutkinnan harmaan talouden torjunnan ja talousrikostutkinnan kohdalla joudutaan tekemään karsintaa lisäksi resurssien kapeus näkyy helposti myös liikennevalvonnassa ja rikoksia ennalta ehkäisevässä partioinnissa sdp on esittänyt poliisien määrän nostamista pohjoismaiselle tasolle niin nopeasti kuin mahdollista poliisin rahoitus on turvattava pitkäjänteisesti eikä paikallisten lisäbudjettien kautta nyt käsillä lakiuudistuksen tarkoituksena ei ole rajoittaa perusoikeuksia vaan taata mielenosoitusten turvallisuus tarkoituksena ei ole lisätä poliisien valtaa vaan päinvastoin turvata kokoontumisvapauden toteutuminen niin että niin mielenosoittajien kuin sivullistenkaan turvallisuus ei missään olosuhteissa vaarannu ennen kaikkea kyse on myös varautumisesta ja se on sellainen asia mitä tässä maailmassa ja tässä ajassa tarvitsemme pidän myös erittäin tärkeänä että ilmoitusajan pidentäminen ei estä jatkossakaan spontaaneja mielenilmauksia mielenilmauksia kuten nyt lakiesitys antaa ymmärtää myös tämä on hyvin yleisesti tässä salissa tänään esille nostettu huolenaihe toivon että lain jatkovalmistelussa kiinnitetään siis huomiota myös tässä puheenvuorossani esille nostamiini asioihin me emme voi vaarantaa vakavasti perustuslaillisia oikeuksia mutta emme myöskään tietenkään kaventaa tietoisesti kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä

arvoisa herra puhemies kansalaisilla on perustuslaissa turvattu oikeus kokoontua julkisesti ja osoittaa mieltään oikeus tuo myös velvollisuuksia kokoontumisoikeuden vastapainona on velvollisuus noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä järjestyssääntöjä valitettavasti kaikki eivät näitä noudata vaan mielenilmaisuissa saattaa esiintyä järjestyshäiriöitä ja jopa selviä vahingontekoja erityisesti silloin jos samaan aikaan samassa paikassa on mielenilmaus ja sen vastamielenilmaus näiden häiriöiden estämiseksi ja kokoontujien oman turvallisuuden takaamiseksi yleistä järjestystä ja turvallisuutta ylläpitävän poliisin on tiedettävä missä kokoonnutaan kuinka paljon väkeä arviolta kokoontuu sekä se pysyykö mielenilmaukseen osallistuva väkijoukko paikoillaan vai siirtyykö se johonkin ja siirtyy niin mitä reittiä käyttäen poliisin on saatava nämä tiedot hyvissä ajoin jotta poliisi voi laatia oman toimintasuunnitelmansa kokoontuvan väkijoukon turvallisuuden varmistamiseksi nykyinen kuuden tunnin ilmoitusaika on perua menneiltä vuosilta jolloin ei ollut käytössä nykyisenkaltaisia sosiaalisia viestivälineitä nykyään voidaan sosiaalisessa mediassa erilaisten keskustelupalstojen avulla tiedottaa ja kerätä nopeasti jopa tuhansia ihmisiä mielenilmaisuun ja luonnollisesti tällainen ihmismäärä aiheuttaa ainakin siirtyessään koottuna joukkona ongelmia liikenteelle

arvoisa puhemies voimaan tullessaan tämä laki antaa poliisille nykyistä paremmat mahdollisuudet valmistautua valmistautua työvuorosuunnittelulla erilaisilla virka apupyynnöillä ja myös liikenteenohjausjärjestelyillä turvaamaan siis turvaamaan erilaisten mielenilmaisujen häiriötön kulku kun poliisi pitää yllä yleistä järjestystä voivat mielenilmaisuun osallistuvat keskittyä itse asiaan eikä heidän tarvitse pelätä oman turvallisuutensa puolesta arvoisa puhemies minä kannatan tätä lakiesitystä ja kiitän edustaja mäkistä erittäin hyvästä

arvoisa puhemies minä nyt vain kysyisin kun tässä keskustelussa on todettu moneen kertaan että nykyiset sosiaalisen median ynnä muut tiedotuskeinot mahdollistavat tapahtumien myös mielenosoitusten koolle kutsumisen nopeallakin aikataululla kuinka monta sellaista tapausta oikeasti on että alle vuorokauden varoitusajalla on koottu esimerkiksi tuhansien mielenosoituksia minä kyllä hyvin uskon sen että tieto leviää jopa alle tunnissa tuhansille ihmisille mutta kuinka tosielämää on se että tuhannet ihmiset alle vuorokauden varoitusajalla muuttavat omia suunnitelmiaan erilaisia kaupassakäyntiin opintoihin työhön lasten päiväkotiin viemiseen ynnä muuhun kaikkeen arkielämään liittyviä suunnitelmiaan näin nopealla varoitusajalla toki tällaiset mahdollisuudet ovat teoriassa olemassa mutta onko tällainen mahdollisuus realisoitunut käytännössä todella toivoisin että perustuslakivaliokunta selvittää käytännöllisemmin kuin mitä hallituksen esityksen perusteluissa todetaan miten yleisiä nämä ongelmatilanteet ovat olleet ja ja ovatko ne ongelmatilanteet oikeasti olleet sellaisia että tämä ilmoitusajan pidennys niitä ongelmia ratkaisisi ja myöskin onko olemassa kenties joitain sanoisinko täsmäaseita rajatumpia keinoja joilla voitaisiin tiettyihin ongelmiin puuttua esimerkiksi jos ongelma on vastamielenosoitukset niin olisiko mahdollista muotoilla lakiin joku pykälä jolla puututtaisiin nimenomaan siihen ongelmaan niin että ei ammuttaisi tykillä kärpästä

edustaja hassi kysyi viisaita asioita minä en tiedä eikä minulla ole tiedossa onko ollut tällaista

mielenilmausta mutta minä toivon totta tosiaan että koskaan emme joutuisi siihen tilanteeseen että se realisoituu mielestäni lainsäädännön tehtävänä on etupainotteisesti turvata tilanne niin että koskaan emme joudu tilanteeseen jossa muutaman poliisin voimin joudutaan pitämään yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta tilanteessa jossa on satoja tai jopa tuhansia henkilöitä jos tämä tilanne äityy vaaralliseksi väkivallanteoksi lain tarkoitus on nimenomaan varmistaa että tällaiseen tilanteeseen emme koskaan joutuisi ja kyllä minä näen tämän asian aivan niin että meidän tehtävämme on pitää huolta kansalaisten turvallisuudesta jos me alamme järjestelemään mielenosoitusten ja vastamielenosoitusten keskinäistä rinnakkaiseloa niin hyvin äkkiä ajaudumme tilanteeseen jossa mietitään kumman mielenosoitusjoukkueen oikeushyvä tässä nyt on korkeampi mielestäni tämä lakiesitys on erittäin hyvä ja